päiväjärjestyksen kolmantena asiana on pääministerin ilmoitus koronakriisin hoidosta pääministeri sanna marinin puheenvuoron jälkeen myönnän harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja vastauspuheenvuorot varataan viidennellä painikkeella asian käsittelyyn varataan korkeintaan kaksi tuntia käytännössä kaksi tuntia käytetään jos puheenvuoroja lähtee koska edelleenkin noudatamme sitä suositusta että salissa on vain osa edustajista niin tänään ehdotus on se että puolessavälissä tätä keskustelua vastauspuheenvuoropyyntölista nollataan ja jos ryhmissä edustajia halutaan vaihtaa saliin niin on mahdollisuus tähän vaihtoon ja sen jälkeen otetaan uudelleen

tämä vaihto tapahtuu viidestoista nolla viisi koetan pitää siitä ajasta kiinni

arvoisa puhemies maailmanlaajuinen covid yhdeksäntoista koronaviruspandemia on ajanut yhteiskunnat poikkeuksellisen vakavaan kriisiin niin terveydellisesti kuin taloudellisesti vielä alkuvuodesta emme osanneet aavistaa että kriisistä tulisi näin syvä ja vakava vaikka suomen varautuminen erilaisiin tilanteisiin on moniin muihin maihin verrattuna hyvä ovat epidemia ja sen yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset yllättäneet myös meidät suomi on ottanut käyttöön poikkeuksellisen laajoja ja kovia yhteiskunnallisia rajoitustoimia jo hyvin varhaisessa vaiheessa epidemiaa rajoitustoimilla on estämään taudin etenemistä väestön keskuudessa turvaamaan terveydenhuoltomme kantokyky kaikissa tilanteissa ja suojelemaan erityisesti niiden riskiryhmiin kuuluvien ihmisten henkeä ja terveyttä joille tauti voi olla hyvin vakava olemme myös onnistuneet hidastamaan taudin etenemistä ja kyenneet mukauttamaan toimintaamme muuttuneeseen tilanteeseen esimerkiksi terveydenhuollon varautumistasoa on nostettu ja tehohoitokapasiteettia lisätty vaikka tautitilanne on onneksi pysynyt rajoitustoimien ansiosta suomessa maltillisena emme voi huokaista helpotuksesta tilanne on yhä vakava tauti on arvaamaton ja on vielä paljon sellaista jota koronaviruksesta tiedä arvoisa puhemies valtioneuvoston linjaukset rajoitustoimista ja muista toimenpiteistä ovat pohjautuneet käytettävissä olevaan viimeisimpään tietoon ja asiantuntijoiden arvioihin epidemian etenemisestä koska virus on uusi ja se on levinnyt nopeasti eri maissa olemme joutuneet tekemään päätöksiä epävarmuuden ja kovan aikapaineen keskellä on ollut arvokasta että suomessa on kyetty laajaan yhteistyöhön kaikkien eduskuntapuolueiden välillä jotta rajoitustoimia käyttöön nopeasti kiitän erityisesti oppositiopuolueita rakentavasta yhteistyöstä tässä kansallisessa kriisissä hallitus on pyrkinyt pitämään eduskuntaryhmät informoituina ja kaikkien ryhmien kanssa on keskusteltu tilanteesta ja toimista säännöllisesti tätä haluamme myös jatkaa hallitus on myös toiminut koronakriisin ajan tiiviissä yhteistyössä euroopan unionin jäsenmaiden ja instituutioiden kanssa olemme pitäneet ministeri ja pääministeritasolla tiivistä yhteyttä etenkin naapurimaihimme viroon ja ruotsiin eurooppa neuvosto on kokoontunut etäyhteyden avulla neljä kertaa käsittelemään niin terveydenhuollon toimia rajoitustoimia kuin koronakriisin talousvaikutusten aiheuttamia toimenpiteitä on ensiarvoisen tärkeää että eurooppa etsii ratkaisuja kriisiin tarvitsemme yhteistä koordinaatiota ja yhteisiä toimia tarvitsemme myös laajempaa monenkeskistä yhteistyötä globaalin pandemian kukistamiseksi rokotteen kehittämiseksi ja sen saatavuuden takaamiseksi siksi suomi on päättänyt kasvattaa maailman terveysjärjestö whon vapaaehtoisrahoitustaan viiteen pilkku viiteen miljoonaan euroon suomi on myös sitoutunut kansainväliseen rokotetutkimukseen koronavirusrokotteen kehittämiseksi ja ja rahoittaa rokotekehitystä viidellä miljoonalla eurolla arvoisa puhemies emme olisi onnistuneet hillitsemään epidemian etenemistä suomessa ilman kansalaisten sitoutumista rajoitustoimien noudattamiseen ihmiset ovat toimineet vastuullisesti ja suhtautuneet tilanteeseen sen vaatimalla siitä kiitos jokaiselle teistä kiitos myös niille lukuisille terveydenhuollon työntekijöille opettajille siivoojille poliiseille joukkoliikenteen kuljettajille kaupanalan ja ruokahuollon työntekijöille ja lukuisille muille ammattiryhmille sekä suomalaisille yrityksille jotka huolehtivat yhteiskunnan toimivuudesta kriisin keskellä arvoisa puhemies poikkeusolot ja rajoitustoimet ovat raskaita meille kaikille epävarmuuden sietäminen normaalista poikkeava arki perheenjäsenten ja ystävien kaipaus sekä taudin aiheuttama huoli omasta ja läheisten terveydestä kuormittavat ihmisten mieliä ja osa on myös huolissaan työstään ja toimeentulostaan hallitus on päättänyt lukuisista toimista joilla pyrimme turvaamaan työpaikkoja ja ihmisten toimeentuloa sekä helpottamaan yritysten tilannetta kriisin keskellä myös työmarkkinajärjestöt ovat tehneet arvokasta työtä ratkaisujen löytämiseksi on tärkeää että vaikeina aikoina kykenemme laajaan yhteistyöhön ja haemme ratkaisuja yhdessä moni suomalainen varmasti kysyy milloin rajoitustoimista voidaan luopua ja palata normaaliin ymmärrettävä ja mielelläni antaisin siihen selkeän ja yksiselitteisen vastauksen totuus on kuitenkin se ettemme vielä tiedä kuinka kauan tilanne jatkuu ja milloin voimme taas palata tavanomaiseen elämään vaikka onnistuisimmekin tukahduttamaan taudin suomesta on mahdollista että se palaisi taas myöhemmin takaisin tavalla tai toisella meidän on toistaiseksi opittava elämään viruksen on selvää ettemme selviä kriisistä vaurioitta epidemialla on vakavia vaikutuksia ihmisten terveyteen hyvinvointiin ja talouteen pyrimme toimimaan niin että vauriot olisivat mahdollisimman pienet ne jättävät kuitenkin väistämättä jälkensä on tärkeää että kriisin aiheuttama taakka jaetaan sosiaalisesti taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla sekä oikeudenmukaisesti sukupolvien

arvoisa puhemies hallitus päivitti suomen koronavirusstrategiaa kahdeskymmenestoinen huhtikuuta kuultuaan asiantuntijoiden arviot tilanteesta tavoitteenamme on yhä estää viruksen leviämistä turvata terveydenhuoltomme kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä epidemian etenemisen hillitsemisessä on suomessa onnistuttu toistaiseksi hyvin hallitus arvioi sen vuoksi että suomessa on mahdollista siirtyä asteittain ja hallitusti laajoista yhteiskunnallisista rajoitustoimista tartuntatautilain mukaiseen tehostettuun epidemian hallintaan kaikista rajoitustoimista ei voida kuitenkaan luopua kerralla sillä tilanne on yhä vakava suomen hybridistrategia nojaa rajoitustoimien hallitun purkamisen ohella testaa jäljitä eristä ja hoida ajatteluun siinä laaja testaus tehokas tunnistettujen tautitapausten ja ketjujen jäljittäminen sairastuneiden eristäminen sekä altistuneiden karanteeni estävät taudin etenemistä osana hybridistrategiaa hallitus jatkaa epidemian hallinnassa käytettävän mobiilisovelluksen käyttöönoton valmistelua sovelluksen reunaehtona on vapaaehtoisuuteen perustuva ja tietosuojaa kunnioittava malli valtioneuvoston kanslian asettama valtiosihteeri martti hetemäen johtama valmisteluryhmä tekee ensimmäinen toukokuuta mennessä suunnitelman rajoitustoimenpiteistä irtaantumiseksi oikea aikaisesti ja siirtymiseksi kohti taudin etenemisen hillinnän seuraavaa vaihetta

hallituksen neuvottelu varhaiskasvatuksen ja koulutuksen osalta käydään kuitenkin jo tänään jotta koulutuksen järjestäjät ehtivät tarvittaessa varautua lähiopetuksen järjestämiseen hallitus seuraa tarkasti tehtyjen päätösten vaikutuksia taudin etenemiseen olemme myös valmiita muuttamaan päätöksiämme ja korjaamaan linjauksiamme aina uuden tiedon valossa arvoisa puhemies hallitus on myös tehnyt virheitä kriisin keskellä esimerkiksi helsinki vantaan lentokentän liian pitkään jatkunut epäselvä tilanne olisi pitänyt kyetä ratkaisemaan nopeammin kun virheitä tehdään ne on selvitettävä ja niistä on otettava opiksi helsinki vantaan tilanne korjattiin yritystukien kohdentumista selvitetään ja ratkaisuja etsitään työ ja elinkeinoministeriössä suojavarusteiden ja terveydenhuollon välineistön saamisessa on yhä haasteita ei vain suomessa vaan

muissa maissa mutta tähänkin kokonaisuuteen etsitään ratkaisuja on aivan varmaa että virheitä tullaan myös tulevaisuudessa tekemään tämä johtuu siitä ettei kaikkea tiedetä ja pystytä tai osata ennakoida ihmiset myös epäonnistuvat ja tekevät virheitä inhimillisistä syistä on tavattoman tärkeää että keräämme tämän kriisin kokemukset talteen oppia ja akuutin tilanteen väistyttyä valtionhallintomme toimivuutta eri viranomaisten yhteistyötä sekä kansallista varautumista poikkeustilanteisiin on syytä arvioida tarkasti voin jo tähänastisen kokemuksen perusteella todeta että meiltä on puuttunut kriisiajan välineitä joita olemme joutuneet matkan varrella luomaan aivan liian kiireisellä valmisteluaikataululla valmiuslainsäädäntömme on arvioitava huolellisesti ja se on uudistettava yhteistyössä kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa lainsäädäntöä on kokonaisuudessaan syytä tarkistaa varautumisen näkökulmasta jotta olisimme tulevaisuudessa entistä paremmin valmistautuneita mahdollisiin kriiseihin arvoisa puhemies ellemme varmuudella tiedä kuinka tulee käymään olettakaamme että kaikki käy presidentti mauno koiviston sanat sopivat myös hyvin tähän hetkeen tulevaisuuden näkymiin liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta kuljemme sumussa ja meidän on vaikea nähdä eteemme silti meidän on kuljettava eteenpäin ja luotettava siihen että löydämme tien ulos kriisistä yhdessä olemme kansakuntana selvinneet monista koettelemuksista historian saatossa kyllä me selviämme tästäkin

arvoisa herra puhemies kiitoksia pääministeri marinille tästä vastauksesta te luettelitte missä kaikessa on onnistuttu ja kyllä isossa kuvassa onkin onnistuttu tartunnat on saatu kuriin ja siitä kiitos todellakin kaikille suomalaisille poliiseille sairaanhoitajille lääkäreille jokaiselle niille jotka omalta osaltaan osaltaan ovat kantaneet korttaan kekoon tähän tulokseen on päästy mutta aivan yhtä selvää on se että että tämän ison kuvan lisäksi kriisin operatiivisessa hoitamisessa on tehty selkeitä virheitä esimerkiksi lentokenttä suojavarusteet yritystuet ja näissä ei ole kyse ihan pikkuasioista siksi on tärkeätä että me käymme nämä tänään täällä läpi käydään läpi jotta päästään eteenpäin jotta voidaan taas kansallisessa yhteisymmärryksessä jatkaa eteenpäin esimerkiksi kymmenettuhannet hoitoalan ammattilaiset joutuvat tekemään riskiryhmien parissa töitä ilman että heillä on kunnolliset suojavarusteet vaikka tästä asiasta on puhuttu viikkokausia eli vastuu on siis hallituksella ja ministereillä ja haluaisinkin kysyä lopuksi voimmeko luottaa siihen että nämä asiat jatkossa hoituvat paremmin operatiivisissa asioissa saadaan tuloksia aikaan
arvoisa puhemies epidemia ja rajoitustoimenpiteet aiheuttavat monenlaista vahinkoa taloudelle ja ihmisille kriisi on kuitenkin myös nostanut esiin monia rakenteellisia ongelmia ja haavoittuvuuksia joihin on tärkeää puuttua jotta olisimme valmiimpia seuraavalla kerralla esimerkkeinä voidaan mainita vapaakaupan mahdollistamat pitkät hankinta ja tuotantoketjut monilla teollisuudenaloilla ja vaikkapa maatalouden täydellinen riippuvuus vierastyövoimasta toisaalta kriisillä ollut myös kiistattomia myönteisiä vaikutuksia hiilidioksidipäästöt ovat pudonneet dramaattisesti kun teollisuus ja kuljetukset ovat hiljentyneet kiinassa ja intiassa lentoliikenne on globaalisti puolittunut kysymys siis kuuluu onko hallituksen tavoitteena palata kaikilta osin lähtötilanteeseen vai oppia virheistä ja pitää kiinni myös niistä myönteisistä asioista joita pandemia on tuottanut ratkaisuhan on varsin yksinkertainen tuotetaan mahdollisimman suuri osa tarvitsemistamme asioista täällä kotimaisella työvoimalla se on kansallisen etumme mukaista ja se on vaikuttavinta ilmastopolitiikkaa

arvoisa puhemies kiitokset pääministerille ilmoituksesta suuri kysymyshän kuuluu miten tästä eteenpäin ja siinä viitoitettiin sitä hybridistrategian ohella voisimme käyttää siitä myös nimitystä uusi normaali jota nimitystä saksan talousministeri käytti seitsemästoista neljättä siihen kuuluu kuusi kohtaa ensimmäinen on on se että yhteiskuntaa avataan asteittain ja turvallisesti toiseksi osa rajoituksista pidetään voimassa eli esimerkiksi suuria yleisötilaisuuksia ei saa vielä järjestää kolmanneksi jatketaan uutena normaalina nyt omaksuttuja hyviä hygieniakäytäntöjä esimerkiksi suojapleksejä intensiivistä käsihygieniaa yskimisen ja pärskimisen hillintää ja hallintaa etäisyyksiä toisiin ihmisiin ja niin edelleen

jäljitetään heidän kontaktinsa ja testataan myös heidät viidenneksi ylläpidetään sairaaloiden hyvä kapasiteetti kuudenneksi panostetaan resursseja rokote ja lääketutkimukseen tämä on visio jonka nimi voisi hyvin olla uusi

arvoisa herra puhemies kuusi viikkoa ja yksi päivä sitten käsittelimme tässä salissa valmiuslain käyttöönottoa ensimmäistä kertaa suomen historiassa tällaisen valmiuslain käyttöönottoa ja totesin silloin keskustan ryhmäpuheessa että keskuudessamme on näkymätön ja tuntematon vihollinen mutta yhdessä me kyllä selviämme ja pärjäämme nyt voi todeta kuuden viikon jälkeen että kun suomi on edennyt sillä strategialla että tärkeintä on huolenpito ihmisten terveydestä ja siitä että mahdollisimman harva suomalainen sairastuu tai menehtyy tähän koronaan niin kokonaisuutena suomi on pärjännyt yhtenä parhaimmista kansakunnista koko maailmassa tämän sairauden kanssa ja olemme päässeet pelättyä vähemmällä kuitenkaan kuten pääministeri totesi vaara ei ole ohi ja edelleen meiltä jokaiselta suomalaiselta niin nuorelta kuin vanhaltakin vaaditaan kärsivällisyyttä ja ohjeitten ja määräysten noudattamista

puhemies kristillisdemokraatit ovat pääsääntöisesti tukeneet hallitusta akuutin kriisin hoidossa mutta toki olemme nostaneet esille epäkohtia kun puhutaan vaikkapa suojavarusteitten hankinnasta tai yritystukien jakamisesta

olisinkin halunnut hallitukselta tiedustella kun samanaikaisesti yksityinen puoli on tarjonnut apuansa niin esimerkiksi testauskapasiteetin lisäämisessä kuin myöskin sitten näissä suojavarusteissa onko nyt hallituksella joku ideologinen syy minkä tähden ei pystytä tällaisessa tilanteessa ottamaan sekä yksityisen puolen että julkisen puolen parhaita käytäntöjä

puhemies kiitos pääministerille ilmoituksesta ja kiitos koko hallitukselle niistä vaikeista mutta välttämättömistä päätöksistä joita olette nyt tehneet jotta suomi on pärjännyt tähän asti näinkin hyvin tämän kriisin keskellä tämä tilanne on meille kaikille raskas mutta toisille se on raskaampi kuin toisille erityisen raskas se on nyt niille lapsille jotka elävät niissä perheissä joissa ei ole turvallista kodeissa joissa käytetään päihteitä tai väkivalta on läsnä meidän kaikkien tehtävä on pitää huolta että jokaisella lapsella on oikeus turvaan myös poikkeusolojen keskellä ratkaisut joita hallitus on tehnyt esimerkiksi ihmisten toimeentuloa turvatakseen myös näissä tilanteissa ovat korvaamattomia meidän tulee tukea yrittäjiä lomautettuja työttömiä selviämään jotta lapsiperheköyhyys ei kasva nykyisestä on tärkeää että hallitus on sitoutunut toteuttamaan lasten ja nuorten toimenpideohjelmaa jolla pyritään sitten kuromaan umpeen sitä kuilua joka esimerkiksi etäopetuksessa tällä hetkellä syntyy haluaisin kuitenkin kysyä ja varmistaa vielä hallitukselta pitäähän suomen hallitus jokaisesta lapsesta huolta niin hyvin kuin se tässä tilanteessa on mahdollista kannatellaanhan nyt

arvoisa puhemies kiitos nopeasta uudesta vastauspuheenvuorosta minusta edustaja essayah kysyi aivan oleellista asiaa siis jotta me pääsemme ulos tästä kaikki yhteiskunnan voimat pitää ottaa saman pöydän ääreen työskentelemään samaan suuntaan minä en voi ymmärtää sitä että kun hallitus on kertonut että teidän strategianne on testata jäljittää eristää joka itse asiassa on aivan sama jota olemme esittäneet niin miksi nyt viikkoja on mennyt eikä edelleenkään testata niin paljon kuin olisi kapasiteettia yksityinen sektori on tarjonnut koko ajan apua miksette tartu siihen tai lupaatteko te nyt tarttua siihen jotta meillä on kaikki yhteiskunnan voima samoin tämä jäljittäminen sitä pitää alkaa tekemään ja sen jälkeen eristämään silloin tämä strategia toimii silloin me pääsemme siihen että me saamme suomen turvallisesti auki pääsemme palaamaan arkeen ja saamme pyörät taloudessa pyörimään jotta tästä ei tule valtava inhimillinen ja taloudellinen katastrofi

tilanteessa jota ei koskaan aikaisemmin ole ollut silloin tulee myös virheitä virheiden tekeminen on inhimillistä mutta niistä on opittava suomi on ollut paremmin valmistautunut kuin moni muu maa mutta selvästi aikaisemmin tehdyissä varautumissuunnitelmissa ja valmiusvarastojen sisällöissä ei ole osattu varautua tämänkaltaiseen kriisiin ei suomessa eikä muuallakaan

puhemies joku sanoi taannoin että suomeen on pandemia aikana ilmaantunut valtava määrä tee se itse virologeja joilla on varmoja näkemyksiä itse en ole virologi vaan kaikki aiheeseen liittyvä tietämykseni perustuu asiantuntijoilta kuulemaani päätöksentekijät eivät kuitenkaan voi lykätä vastuuta asiantuntijoille tai piilotella näiden selän takana ja tähän on ainakin kaksi syytä ensinnäkin tilanne on uusi ja lääketieteen asiantuntijoillakin on hyvin erilaisia arvioita siitä miten tilanne kehittyy ja mitä pitäisi tehdä toiseksi ei ole aivan selvää mihin pyritään minimoimaan tartunnat ja kuolonuhrit vai minimoimaan rajoitustoimien taloudelliset ja sosiaaliset vahingot on vaikea määritellä parhaita keinoja jos ei ole määritelty tavoitetta tavoitteenasettelu on poliittisten päättäjien ei asiantuntijoiden tehtävä kysynkin mikä on hallituksen tavoite

ärade talman pitää onnitella hallitusta tähän asti hyvin hoidetusta kriisistä toki on tapahtunut virheitä niin kuin pääministeri myönsi mutta ennen kaikkea meidän pitää olla iloisia siitä että tapausten määrä on pysynyt hallinnassa ja kuolleiden määrä on pysynyt hallinnassa se on se on äärimmäisen hieno asia ja siitä meidän kaikkien pitäisi olla kiitollisia suomalainen yhteiskunta on kaikin puolin joustanut huomattavasti tässä kriisitilanteessa koulu on osoittanut kykynsä opetussuunnitelma on osoittanut kykynsä sekä oppilaat että että opettajat ovat kantaneet suurta vastuuta ja selviytyneet tästä hyvin on kuitenkin syytä toivoa että kouluissa päästäisiin mahdollisimman nopeasti normaaliin normaaliin päiväjärjestykseen myöskin työpaikoilla on pystytty joustamaan työajoista on löydetty uusia työn tekemisen keinoja ja uusia kommunikoinnin keinoja nämä kaikki ovat hyviä oppeja siihen vaiheeseen kun tästä päästään ulos siihen exit vaiheeseen koska silloin kaikkien näiden joustojen pitää myöskin olla mukana siinä työkalupakissa kysyisin työministeriltä hallitusohjelmassa on hyvä kirjaus paikallisesta sopimisesta näettekö tässä kriisissä jotain sellaista opittua jota siihen työhön voisi ottaa mukaan millä aikataululla voitaisiin viedä tätä erityisesti exit vaiheessa äärimmäisen äärimmäisen oleellista kirjausta eteenpäin
arvoisa puhemies pandemian hallinnassahan hallitus on on mielestäni onnistunut hyvin kunhan vain rajoituksia ei liian nopeasti pureta pitää tarkkaan harkita nytten kannattaako koulut avata kahdeksi viikoksi kun opettajatkaan eivät sitä halua minun mielestäni ei yrityksille on kohdistettu suoraa tukea mikä on hyvä asia joskaan se ei aina ole mennyt oikeaan paikkaan yksinyrittäjät joita on yli satatuhatta eivät ole saaneet muuta kuin kaksituhatta euroa sekä työttömyysrahaa noin seitsemänsataa euroa sillä ei kuitenkaan makseta taksiyrittäjien kampaamojen hierojien ja monien muiden leasingmaksuja vuokria ja niin edelleen onko hallituksella heille suunnitteilla mitään tukea

arvoisa puhemies kun tämä koronakriisi vyöryi päälle oltiin tilanteessa jossa oli tehtävä nopeita päätöksiä ja silloin elettiin epävarmuuden keskellä niin kuin nähtiin ja on selvä että sellaisessa tilanteessa ihan jokainen askel ei osu lankulle ja niin kuin pääministerikin totesi virheitä on sattunut mutta täytyy nähdä mikä se kokonaistilanne on tässä kokonaistilanne on se että että tässä strategiassa joka on ollut hallitukselta estäminen ja hidastaminen terveydenhuollon kapasiteetin turvaaminen ja riskiryhmien on nyt selvästi onnistuttu ylen ruotsin kirjeenvaihtaja kirsi heikel itse asiassa hyvin kommentoi miltä tämä näyttää maailmalla hän sanoi täällä muut kirjeenvaihtajat puhuvat suomen tilanteesta niin että eikö siellä eikö siellä ollakaan tyytyväisiä ehkä maailman paras tautitilanne ja silti koko ajan vaaditaan jonkun päättäjän

arvoisa puhemies ensinnäkin haluan todeta että hallitus on toiminut määrätietoisesti ja myös nöyrästi ja minusta toimia jatkossakin olen ihan varma että meistä jokainen haaveilee koronattomasta ajasta siitä että voi tavata läheisiä pitää perhejuhlia käydä työkavereitten kanssa kahvilla ja niinpäin pois itse olen ajatellut erityisen paljon viime aikoina ikäihmisten henkistä hyvinvointia ja myös sitä että kun tämä kriisi nyt tässä pitkittyy miten heidän henkinen kanttinsa kestää sitten sen että tämän ohjeistuksen mukaan ollaan pääsääntöisesti kotona ja vältetään sosiaalisia kontakteja sen takia haluaisin hallitukselta kysyä tai ainakin toivon että kun näitä rajoituksia lähdetään miettimään uudestaan niin myös pohdittaisiin onko tämä seitsemänkymmenen vuoden kategorinen ikäraja aivan välttämätön tämän koronakriisin pitkittyessä että voisiko siihen löytyä jonkinlaisia pehmennyksiä ja ja yksilöllisempiä

kriisin aikana on moneen kertaan käynyt selväksi että huoltovarmuutemme ja varautumisemme eivät ole niin hyviä kuin ne voisivat olla kyse ei niinkään ole nykyhallituksen tekemistä virheistä vaan esimerkiksi huoltovarmuuden alasajosta voidaan syyttää kaikkia yli yli vuosikymmenen aikana hallinneita puolueita toisia enemmän ja toisia vähemmän monessa asiassa kriisi osoittaa meille että on paljon elintärkeitä asioita joista meidän pitäisi pystyä paremmin huolehtimaan kuten täällä mainitut suojavälineet lääkkeet ruokahuolto työvoima epidemioihin ja kansanterveyteen liittyvä osaaminen valtion laitoksissa ja niin edelleen pääministeri on aiemmin antanut ymmärtää että huoltovarmuutta on syytä parantaa ja samoin hän äsken jälleen myönsi että on tehty virheitä mutta pelkkä asian ääneen toteaminen ei kuitenkaan riitä vaan olisi syytä tarkastella kriittisesti myös tällaisia syvempiä vuosien aikana tehtyjä virheitä ei vain näitä operatiivisia ongelmia joita on syntynyt ajan puutteesta eli kysynkin pääministeriltä onko hallitus valmis tekemään konkreettisia päätöksiä joilla sekä tuotantoa että päätösvaltaa siirretään takaisin suomeen jotta maamme siirtyisi polulle

herra puhemies kysyisin tästä koulujen avaamisesta nythän meillä ei ole ihan täysin aukotonta tietoa siitä mitä koulujen sulkeminen tai avaaminen tarkoittaisi viruksen leviämiselle oikeasti meillä ei ole ihan aukotonta tietoa ja te pohditte nyt pitäisikö koulut avata itse olisin sitä mieltä että älkää tehkö sitä päätöstä vielä katsokaa vielä jonkin aikaa koska siitä ei ole vielä kahta viikkoa kun uusimaa avattiin tällä viikolla tulee kuluneeksi

ja yleensä se menee kahden viikon sykleillä ja sen mukaisesti pystytään tekemään arvio miten tauti liikkuu ja kun te pohditte sitä niin kuin olen ymmärtänyt että ollaan ehkä avaamassa niin toivoisin että ottaisitte myös sellaisen vaihtoehdon että ei avata vaan satsataan erityisesti niihin lapsiin jotka voivat nyt huonosti monilla paikkakunnilla on alas ajettu oppilashuolto ja koulupsykologien toiminnat ja myöskin kouluavustajien toiminnat nyt satsattaisiin erityisesti näihin perheisiin tehohoito tehohuolenpito ja tavattaisiin kaikki lapset tavalla tai toisella ja jatkettaisiin sinne koulun

sellainen on selkärankaista se kertoo pääministerin kyvystä katsoa maailmaa hyvin rehellisesti ja juuri tällaista me tarvitsemme tänä aikana tämä tilanne suomessa on tällä hetkellä näinkin hyvä koska koko suomi on yhteistyössä pääministerin kannustamana ja esimerkin mukaisesti halunnut tehdä yhteistyötä pääministeri on täällä eduskunnassa ottanut opposition mukaan niin että oppositio on ollut jatkuvasti informoituna tiedotuksesta tavallisille kansalaisille on kiitelty aivan valtavasti ja helsingin sanomien viimeisimpiä lukuja siitä millä tavalla tavalliset ihmiset katsovat hallituksen toimia kansasta kahdeksankymmentäneljä prosenttia on tyytyväisiä pääministeri sanna marinin toimintaan nämä ovat aivan huikeita lukuja jos vertaa että esimerkiksi sauli niinistön toimintaan kahdeksankymmentäviisi prosenttia on tyytyväisiä ja täytyy antaa hallitukselle onnittelut erittäin hyvästä ja jämäkästä toiminnasta tässä kriisin hyvin vaikeassa tilanteessa arvoisa

puhemies tämä kriisi on todellakin konkreettisesti osoittanut miten tiiviisti toisiinsa kietoutuneet terveys turvallisuus ja talous ovat näiden kaikkien vuoksi onkin välttämätöntä että yhteiskuntaa päästään mahdollisimman pian asteittain hallitusti myös avaamaan samalla on syytä siirtää katsetta jo hieman pidemmälle siihen jälleenrakennusvaiheeseen kysynkin hallitukselta miten varmistamme sen että suomi on entistä kilpailukykyisempi ja entistä houkuttelevampi investointikohde siinä vaiheessa kun yritykset eri puolilla maailmaa arvioivat uusin silmin tuotantoketjujaan ja monet investoinnit kenties hakevat uutta kotia

siinä uudessa tilanteessa

arvoisa puhemies koronaviruksesta johtuen elämme poikkeuksellisen haastavaa aikaa myös päättäjien näkökulmasta

avaamalla yhteiskuntaa päättäjät ottavat kuitenkin riskin tartunnat ja kuolleisuus nousevat jos taas pidämme suomen suljettuna rokotteen tuloon asti olemme konkurssissa lisäksi suljettuna pitämisen seurannaisvaikutukset ihmisille voivat olla todellisuudessa paljon koronan tuomia ongelmia suuremmat riskiryhmiin kuuluvien ikäihmisten liikkumattomuus voi tehdä monista kykenemättömiä liikkumaan myös kriisin jälkeen konkurssiin menneet yrittäjät ovat voimattomia yrittämään uudelleen tämä lista on loputon avaaminen tulee olemaan hissiliikettä jossa joudutaan löysäämään ja kiristämään aina sen mukaan miten terveydenhuollon ja erityisesti tehohoidon kapasiteetti kestää arvoisa puhemies haluan kiittää pääministeri marinia aikeista rajoitustoimien asteittaisesta poistamisesta ja kysyn samalla voisitteko harkita esimerkiksi koronasta kärsiville ravintoloille mahdollisuutta avata toukokuussa terasseja tai ruokapaikkoja jos turvallisuudesta annetut määräykset kuten turvavälit ja pöytiin tarjoilu voidaan asianmukaisesti toteuttaa

puhemies tässä kriisin hoidon alkuvaiheessahan suomessa on ollut laaja kansallinen yksimielisyys näiden rajoitustoimenpiteiden voimaansaattamisesta ja suomalaiset ovat toteuttaneet niitä hyvin se kertoo suomalaisen yhteiskunnan vahvuudesta aina terveysjärjestelmästä kouluihin koteihin ja näin poispäin meillä on todella hyvät edellytykset menestyä myös nyt tässä kriisin jatkovaiheessa kun alkavat ne poliittisesti hankalammat ajat eli pitää olla kunnon strategia pitää koneiston toimia ja meidän pitää kyetä löytämään resepti millä minimoidaan sosiaaliset taloudelliset ja terveydelliset vahingot nyt vasta alkaa itse asiassa se todella hankala vaihe sen takia ihan kannustuksen sanoina esitän hallitukselle muutaman näkökohdan joita kannattaa terävöittää tilannekuvan pitää olla selkeämpi siitä on perustuslakivaliokunta huomauttanut viime viikkoina pitää toimia suunnitelmallisesti niin että suunnitelma on kaikkien nähtävissä kirjallisesti ei vain jonkun päässä pitää johtaa koko yhteiskuntaa jossa yritykset tiedeyhteisöt järjestöt ovat mukana hakemassa ratkaisuja ei vain valtionhallinnon siilossa ongelmat pitää tunnistaa ennakkoon ei jälkikäteen pitää myös oppia nopeammin ja erityisesti maailmalta meillä on nyt se etu että me tulemme pari viikkoa myöhässä muuta eurooppaa pitää nopeasti

arvoisa puhemies täällä kysyttiin hallituksen tavoitteesta edustaja halla aho kysyi tästä meidän tavoitteemme on ollut ja on yhä estää taudin etenemistä turvata terveydenhuoltomme kantokyky ja suojella riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä

sertifioinnin kuntoon ja voimme varmistua siitä että kaikki se varuste mitä täällä tehdään on myös sellaista että se kelpaa sairaalakäyttöön ratkaisuja etsitään mutta tämä pitää saada kuntoon ja kannan tästä suojavarustetilanteesta ja niistä määristä joita me tulemme tarvitsemaan kyllä kovaa huolta

tarvitsemme myös selkeitä ohjeita se on aivan selvää ja sitä täällä peräänkuulutettiin kun me siirrymme pois rajoitustoimenpiteistä me tarvitsemme ihmisille selkeämpiä ja yksilöidympiä ohjeita siitä miten tässä tilanteessa tarvitsemme ohjeistuksia niin uimarannoille leirien pitämiseen kirjastoille museoille yksilöille me tarvitsemme ohjeistusta ihmisille koska me olemme sääntöuskovaista kansaa ja ja jos jotakin ei ole ohjeeksi kirjattu niin silloin sitä ohjeistusta peräänkuulutetaan tämä aivan selkeää että näin pitää toimia edustaja purra kysyi huoltovarmuudesta olen tästä samaa mieltä meidän pitää nostaa meidän huoltovarmuutemme tasoa ja meidän varautumisemme tasoa ja se vaatii sitä että meillä on kotimaista ruuantuotantoa meillä on kotimaista suojavarustetuotantoa meillä on kotimaista tuotantoa moniin niihin asioihin jotka ovat yhteiskunnan kannalta kriittisiä kyllä olen tästä täysin samaa mieltä edustaja packalen kysyi ravintoloiden tilanteesta jos mahdollista totta kai hallitus pyrkii siihen että voimme siirtyä jälleen tässäkin normaalimpaan tilanteeseen mutta kuuntelemme hyvin herkällä korvalla asiantuntijoiden arvioita ja teemme ratkaisuja niiden pohjalta mutta tietenkin meidän tavoitteemme on se että elinkeinoelämämme jälleen toimisi normaalilla tavalla edustaja häkkänen kysyi ja antoi vinkkejä tähän exit strategiaan meillä on nyt martti hetemäen johtama työryhmä joka tekee hallitukselle ensimmäinen viidettä mennessä suunnitelman siitä millä tavalla hallitusti ja oikea aikaisesti näitä rajoitustoimenpiteitä ja mitä kaikkea tässä kokonaisuudessa pitää huomioida hallitus käy tämän pohjalta neuvottelut kolmas viidettä olemme myös asettaneet asiantuntijapaneelin tiedepaneelin tämän työn tueksi hetemäen työryhmä tekee paitsi tämän exit suunnitelman myös jälleenrakennussuunnitelmaa ja tässä kokonaisuudessa totta kai asiantuntijat ja tieteentekijät ovat edustettuina on tärkeää että teemme tätä yhdessä niin yksityinen julkinen kuin tiedeyhteisön puoli

arvoisa puhemies tänään päivän lehdissä oli mielenkiintoinen vertailu uuden seelannin ja suomen pandemianhoidosta uusi on vielä kunnianhimoisemmin toiminut ja tietysti maantieteelliset olotkin ovat siinä helpottaneet ja saanut esimerkillisiä tuloksia niin kuin suomi taas euroopan oloissa tähän uuteen strategiaan strategian tarkistukseen viitaten testausmäärät oli saatu uudessa seelannissa suomea pienemmällä väkiluvulla nousemaan jo kahdeksaantuhanteen testiin päivässä suomen strategiassa on tavoitteena jo kymmenentuhannen taso ja valtiovarainvaliokunta esimerkiksi budjettimietinnössään kannusti sitä ripeästi toteuttamaan nyt olisi varmaan hyvä hetki kertoa millä aikavälillä siihen päästään täytyy muistaa että yksityissektorin käyttöönotto tätä kapasiteettia kasvattamaan on mahdollista jopa suoraan valmiuslain

ja tärkeätä olisi myös löytää tämmöisiä mobiileja testausmahdollisuuksia jotka olisivat sitten helposti käytettävissä siinä vaiheessa kun testausten määrä on moninkertainen nykyiseen

arvoisa puhemies kiitos pääministerille avauspuheenvuorosta ja hyvistä vastauksista sen jälkeen koronakriisin hallinnassa tosiaan suomi on hallituksen johdolla

että meillä tilanne on parempi ja itse asiassa jossain määrin vähän pienemmilläkin rajoituksilla kuin monessa maassa eli me olimme liikkeellä oikeaan aikaan ja riittävän rohkeasti tämä hybridilinja jota tässä on kuvattu jossa yhdistyvät riittävät rajoitukset jäljittämiseen ja eristämiseen on juuri tie siihen uuteen normaaliin tai se on sitä uutta normaalia mitä edustaja linden tässä kuvasi ja toimenpiteet siinä ovat sinänsä juuri ne mitä varmasti nyt tarvitaan ehkä tämän yleisen strategiakeskustelun tueksi olisi hyvä että meillä olisi asiakirja suomen koronastrategia jota sitten päivitettäisiin asiantuntijatiedon mukaan niin kuin tässä on ollut puhetta se ikään kuin tukisi tätä keskustelua ja jäsentäisi sitä paremmin haluan vielä kiittää hallitusta erityisesti kahdesta hienosta linjauksesta toinen on tämä tiedepaneeli jonka pääministeri pääministeri myönsi ja toinen on tämä ennakkoluuloton mobiilisovelluksen kehittäminen joka voi auttaa myös siinä että me saamme ihmiset testattavaksi ja sitä kautta pyritään saamaan jäljityksen kattavuutta paremmaksi
arvoisa puhemies on tärkeää että täällä keskustellaan nyt hoidosta meidän pitää muistaa että sekä meillä että globaalisti sekä itse epidemia että rajoitustoimet iskevät kaikkein kovimmin niihin ihmisryhmiin jotka ovat jo lähtökohtaisesti hauraassa asemassa täällä nostin pari viikkoa sitten esille kysymyksen siitä että kelan toimipisteet ovat pääkaupunkiseudulla kiinni ja nyt tilanne tosiaan näyttää siltä että että kuntien sosiaalityön asiakasmäärät ovat nousseet huimasti ja ja ihmiset eivät todellakaan ole saaneet sitä palvelua jota he tarvitsevat toivon että tähän nyt jatkossa kiinnitetään enemmän huomiota hieman ihmetytti ehkä edustaja risikon puheenvuoro rajoitustoimien purkamisesta ja ja tuntuu että siinä ollaan myös julkisessa keskustelussa vähän hukassa kysehän on oikeudellisesta ja juridisesta prosessista meidän pitää koko ajan arvioida onko rajoitustoimien jatkolle välttämättömiä perusteita siitähän tässä on pohjimmiltaan kyse jos ei ole perusteita niin ne on purettava eli on tärkeää muistaa että nimenomaan rajoitustoimien jatko pitää oikeudellisesti perustella

arvoisa herra puhemies kun koronakriisi alkoi meille vakuuteltiin että tämä virus ei koske meitä kun sitten tuli suomeen oli se hallituksen mukaan finavian vika sen jälkeen hallitus ja virkamiehet vakuuttivat että suojat tulevat riittämään kun suojaimet eivät riittäneetkään vaikka luvattiin se oli itse pääministerin mukaan kuntien vika sen jälkeen alettiin tehdä suojainkauppoja ja ja kun ne menivät pieleen ja tuli kiinalaista krääsää oli se huoltovarmuuskeskuksen vika aina kaikki muiden vika arvoisa herra puhemies kysyn nyt ministeri pekoselta asiasta johon ette vastannut kun kyselytunnilla teiltä tästä kysyin miten voidaan antaa hoitajille työmääräyksiä jos ei ole riittävästi suojaimia tarttuvaa tautia vastaan työnantajalla on työsuojeluvelvoite tämä on

arvoisa puhemies tässä on varmasti nyt väärinkäsityksiä hallitus ei ole sanonut että tämä ei koske meitä me olemme totta kai aina käyneet senhetkisen tautitilanteen läpi ja silloin kun suomessa ei ole ollut tautitapauksia olemme sanoneet että suomessa ei vielä ole tautitapauksia tai suomessa on esiintynyt yksi tautitapaus mutta meidänkin pitää varautua siihen että tautia myös suomessa tulee enemmän ilmaantumaan mutta ei niin olla sanottu että tämä ei tulisi koskemaan meitä vaan ollaan tietenkin aina kerrottu se ajantasainen tautitilanne se tieto mikä meillä on helsinki vantaan osalta taisin tässä eduskunnan edessä heti tuoreeltaan todeta silloin että tässä on tapahtunut virhe hallitus kantaa tästä vastuun ja olisi pitänyt toimia nopeammin ja paremmin mielestäni heti tuolloin tähän otin kantaa ja totesin että olisi pitänyt toimia paremmin suojavarusteista olen todennut sen mikä on totta osassa kunnissa osassa sairaanhoitopiireissä varautuminen ei ole ollut sillä tasolla kuin olisi pitänyt pandemiasuunnitelman mukaisesti olla mutta on ilman muuta selvää että tämän

puhemies vaikeassa kriisissä kansakunnan on aina tehtävä yhteistyötä mutta on täysin selvää että siihen miten me tästä kriisistä pääsemme ulos vaikuttaa hyvin vahvasti se miten hallitus kykenee toimimaan kun ministeri pekonen asetti virkamiehensä tutkimaan miksi ministeri siis pekonen itse ei tiedä vastuitaan koronaepidemiasta selviämisen kannalta elintärkeissä asioissa oli se merkki että johtaminen ei ole kunnossa se oli merkki että vielä ei oltu otettu opiksi kun koko suomi huusi suojavarustepulaa ja hoitajat joutuivat käyttämään jopa jätesäkkejä suojaiminaan niin olisi odottanut että suojainten hankinta olisi ollut

tästä virheestä vastuussa olevaa henkilöä vaikka asia on päivänselvä ministeri vastaa pääministeri marin tämä ei ollut ensimmäinen kerta kun hallitukseenne pesiytynyt toimintatapa epäselvistä vastuista aiheutti vakavan virheen kysynkin arvoisa puhemies mitä te pääministeri marin aiotte tehdä ettei tämänkaltaisia toistuvia virheitä tapahdu tulevaisuudessa kysyn myöskin millaisilla toimilla te aiotte

syytä huoltovarmuutta tarkastella kannan samaa huolta kuin kysyjät kyllä huoltovarmuuskysymystä täytyy tarkastella myös siitä näkökulmasta jota olemme tässä viimeisten kuukausien aikana kokeneet eli maailmanlaajuisen pandemian tai muun tekijän joka lamaa ykskaks kaikki markkinat niin että tiettyjä asioita ei saada tänne tulemaan on myös muita riskitekijöitä joita pitää entistä tarkemmin analysoida

hallituksen tekemään linjaukseen periaatepäätökseen vuodelta kahdeksantoista tuota päätöstä on syytä nyt tarkastella uusiksi kun tästä saamme tätä oppia eli eli sen työn käynnistän välittömästi kun tästä kriisistä nyt vähän väljemmille vesille päästään ja siinä tulee ottaa opiksi nyt mitä meiltä puuttuu ei kannata ryhtyä perkaamaan jokikistä hallitusta tästä kaksikymmentä vuotta taaksepäin onko tehty oikein vai väärin tätä mikä on tapahtunut ei ole osannut odottaa kukaan on tiedetty että pandemia on mahdollinen mutta se on aina perustunut siihen että että joku osa yhteiskunnasta tai alue maapallolla lamaantuu tällaista maailmanlaajuista tilannetta kukaan ei varmasti ole osannut ennustaa jos olisi niin minä uskon että suomi olisi

arvoisa puhemies huoltovarmuuskeskustelu on nyt äärimmäisen ajankohtainen suomen on on otettava opikseen ja ja panostettava kotimaiseen maatalouteen sekä ehdottomasti myös teollisuustuotantoon tehdään mieluummin vihreämmin täällä kuin tilataan kiinasta

haluaisin vielä kuulla pääministerin ja muidenkin ministereiden näkemyksiä lisää vaikka te olette tästä jo jotakin todenneet ja vielä kotimainen tuotanto monella saralla on elintärkeää yhdeksänkymmentä luvun laman asiat toivon että hallitus perehtyy erittäin hyvin siihen mitä silloin tehtiin jälkipuinti jälkihoito epäonnistui ja tuli

arvoisa puhemies varautumiseen on moni edustaja tässä salissa tässä keskustelussa viitannut haluan muistuttaa siitä mitä kaikkea me olemme epidemiaan varautumiseksi yhdessä tehneet varautuminen on kaikkea sitä toimintaa jolla turvaamme yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen jatkuvuuden ja me aloitimme koronavirukseen varautumisen heti kun uusi virus alkoi levitä ja siitä saavutti asiantuntijat meidän varautumisemme perustana on ollut kansallinen pandemiasuunnitelma ja suunnitelman tavoitteena on rajoittaa mahdollisen pandemian väestön terveydelle aiheuttamia haittoja sekä turvata yhteiskunnan toimintojen jatkuvuus mahdollisimman hyvin vain yksi osa pandemiasuunnitelmasta koskee materiaalista varautumista ja suojavarusteita yhdyn tässä edustaja purran näkemykseen siitä että nämä suunnitelmat on tältä osin myöskin päivitettävä heti suojavarusteiden hankkimiseksi ja tilannekuvan muodostamiseksi olemme nyt onnistuneet organisoitumaan vahvemmin ja yhdessä yhdessä teemme nyt kaikkemme jotta sosiaali ja terveydenhuollon toimintakyky saadaan niiden osalta turvattua yhteisen ponnistelun tuloksena myöskin kotimainen suojavarustetuotanto saadaan pian käyntiin puhemies totean vielä että virheitä on tehty mutta virheistä on myöskin opittu

ennaltaehkäisevät ja lapsille tärkeät tuhkarokko ja muut rokotteet on on annettava myös nyt korona aikana äitiys ja lastenneuvolat ovat varsinkin kriisitilanteessa elintärkeät kun perheet ja odottavat äidit ovat yksin huoliensa ja ongelmiensa kanssa neuvolat ovat koko perheelle tuki ja turva ja siellä huomataan ongelmia joihin pitää puuttua varhaisessa vaiheessa kysynkin hallitukselta pitäisikö kuntia ja perheitä voimakkaammin ohjeistaa että tarpeellisia neuvolakäyntejä ei pidä jättää väliin

arvoisa herra puhemies vaikka pääosin koronakriisin torjunnassa on onnistuttu niin emme myöskään saa unohtaa sitä että kuitenkin kaksisataa suomalaista on menehtynyt tähän sairauteen ja valitettavasti vaikka tekisimme kaikkemme kuolonuhreja todennäköisesti tulee lisää yhdyn edustaja vehviläisen arvioihin siitä että varsinkin iäkkäämmillä ihmisillä joilla puoliso tai muu läheinen on laitoshoidossa tai sairaalassa on syntynyt erittäin vaikeita tilanteita on myös erittäin tuskaista järjestää hautajaisia kun sinne ei voi kuin muutaman ihmisen ottaa saattelemaan meidän täytyy nyt koko joukolla miettiä miten me tätä tilannetta voisimme hoitaa puhemies minusta tässä koulujenavaamiskeskustelussa ei saa unohtaa sitä että kaikissa perheissä ei mene hyvin ja kaikki vanhemmat eivät pysty sitä etäopetusta järjestämään keskusta katsoo että jokaisen lapsen ja nuoren kohdalla ennen kesää tapahtua jonkinlainen tsekkaus missä kunnossa sieltä kotoa tullaan tämäkin asia pitää hoitaa heikoimpien ehdoilla mutta puhemies kysyisin nyt taloudesta vastaavilta ministereiltä valtiovarainministeriltä ja elinkeinoministeriltä miten näette tämän talouden uudelleenkäynnistämisen ja mitä ajattelette elinkeinoelämän keskusliiton ja keskuskauppakamarin esittämistä exit suunnitelmista

arvoisa puhemies muun muassa perustuslakivaliokunta on ilmaissut huolensa siitä miten eri tavoin poikkeuslakia sovelletaan eri puolilla suomea valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia voidaan käyttää vain jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisen säännönmukaisin toimivaltuuksin valitettavasti poikkeuslain nojalla joissakin kunnissa ja alueilla on lopetettu palveluja ja päätetty asiakkuuksia pohtimatta lainkaan onko tämä välttämätöntä valmiuslain tarkoituksen näkökulmasta

arvoisa puhemies tähän edustaja kurvisen kysymykseen taloudesta ja itse asiassa myös siihen mihin edustaja halla aho hieman aikaisemmin puheenvuoroissa kiinnitti huomiota tietenkin elinkeinoelämälle tärkeintä on nyt se näkymä

toisaalta täytyy olla varautunut myös siihen että niitä voidaan joutua myös kiristämään jossain vaiheessa kaikki riippuu siitä miten virus kehittyy ja etenee ennen kuin meillä rokotetta on ja tämä on myös suomalaisten nyt syytä muistaa ja ymmärtää totta kai ehdottomasti heti kun rajoituksista päästään irti niitä täytyy pystyä purkamaan mutta pitää olla varautunut siihen että voi tulla myös uusia ajattelen että kyllä eurooppalainen ja suomalainen teollisuus toivon mukaan pystyvät myös palaamaan nyt lähemmäs tänne kotiseutuja ja siinä suomen täytyy olla kilpailukykyinen että teollisuutta ja alihankintaketjuja palautuu nimenomaan tähän maahan

arvoisa puhemies tiedolla on erityisen suuri merkitys tämänkaltaisen kriisin hoidossa ja päätöksissä ja niissä toimenpiteissä joita valitsemme nyt pääministeri on todennut että suomi seuraa hybridistrategiaa saammeko sunnuntaina tarkemman kuvauksen tästä hybridistrategiasta onko se työryhmän työ jota nyt hetemäen johdolla tehdään se piste jossa saamme esimerkiksi viiden viiva kymmenen sivun kuvauksen tästä strategiasta ja siitä arviosta millä tavoin esimerkiksi vuoden

arvoisa puhemies edustaja mäkisalo ropponen viittasi äsken puheenvuorossaan siihen että koronatilanne on erilainen eri puolilla suomea ja se huolestuttaa myös minua meillähän on onneksi sellaisia kuntia ja alueita suomessa joissa on vain hyvin vähän tartuntoja ja jos joitain onkin niin tartuntaketjut ovat hallussa ja tiedossa sen sijaan täällä omassa kotikaupungissani helsingissä on aika paljon pahempi tilanne täällä on paljon tartuntoja ja pitkään aikaan eivät ole tartuntaketjut olleet tiedossa haluaisin kysyä pääministeri marinilta pohditaanko hallituksessa vakavasti sellaista vaihtoehtoa että sitten kun näistä rajoituksista aikanaan luovutaan luovuttaisiin eritasoisesti eri puolilla suomea niin että erityisesti kiinnitettäisiin huomiota siihen ovatko tartuntaketjut

arvoisa puhemies arvoisat ministerit tilanne ei ole vielä ohi vaara ei ole vielä ohi onhan ennustettu jossakin että jopa vasta syyskuussa olisi tautihuippu elikkä meidän pitää tosiaan varautua että tämä vielä kestää pitkään arvoisat ministerit mitä ajattelette testaukset ovat aika tärkeitä jos tai kun ihminen sairastaa koronan elimistöön tulee vasta aineita joista voidaan todeta että ihminen on sen sairastanut niin eivätkö tällaiset vasta ainetestit olisi aika tärkeitä tehdä oletteko valmiita tekemään kaikille suomalaisille vasta ainetestit koska sehän vähentäisi jo kustannuksiakin koska tiedettäisiin ketkä ovat sairastaneet ja ketkä eivät ketkä voivat turvallisesti vanhainkodeissa ja muualla toimia nämä vanhainkotikuolemat ovat vakava paikka

toinen kysymys minkä haluaisin esittää onko hallitus miettinyt onko hallitus valmis muuttamaan hallitusohjelmaansa tämän koronan takia koska nyt on kuitenkin selvää että pitää keskittyä suomalaisten ja suomen hyvinvointiin että kaikki menee paremmin päin

arvoisa puhemies kuten edustaja orpokin totesi hallitus on hoitanut terveydensuojelua onnistuneesti hallinto ei kaikin osin ole heti taipunut kriisiorganisaatioksi mutta tietokatkokset eivät onneksi ole estäneet hyvää kehitystä eikä suojaimia olisi käytössä yhtään enempää arvoisa puhemies yksi poliittinen virhe on tehty mutta sen tämä sali teki yhdessä kun yhdessä päätimme tukea yrityksiä business finlandin ja elyn kehittämistuilla kokoomus jopa otti tästä kunnian itselleen ja perussuomalaiset esittivät satoja miljoonia lisää vastalauseessaan ja perustelivat nimenomaan kehittämistukia nyt tarvitaan mutta tätäkin virhettä ollaan nyt korjaamassa ja tärkeintä on että se hallituksen yhteinen tavoite työpaikkojen turvaaminen on selvä nyt toisin kuin yhdeksänkymmentä luvulla on lähdetty pelastamaan ihmisiä ja työpaikkoja etukäteen eikä jälkikäteen pankkeja ja niiden omistajia omistajia kun konkurssit ovat jo tapahtuneet ja kun puhutaan virheistä oppimisesta niin minusta on tärkeintä että opitaan nimenomaan niistä isoista virheistä joita aiemmissa talouskriiseissä on tehty ja totta kai niistä virheistä joita aina väkisinkin tapahtuu
myönnän ennen semmoista huomaamatonta väenvaihtoa puheenvuorot edustajille huttunen ja orpo ja

arvoisa puhemies pyrin aina ajattelemaan että ei niin paljon pahaa etteikö jotain hyvääkin ja haluan uskoa että tästä koronasta ja uusista käytänteistä mitä se on meille tuonut jäisi joitakin pysyviä hyviä käytänteitä yksi mikä on huomattu on se että hajautettu yhteiskunta on nykyään vahvuus se että että meillä on esimerkiksi valtion virastoja ympäri maan ja ihmiset voivat tehdä etäpaikkaisesti työtä kotoa käsin on ilmiselvästi osoittautunut hyväksi uudeksi käytännöksi haluaisinkin kysyä hallitukselta tiedän että useassa ministeriössä on valmisteilla alueellistamisasioita mutta antaako tämä korona nyt uutta tuulta ja uutta pontta että nämä asiat saataisiin vihdoinkin vietyä maaliin ja yhteiskuntaa saataisiin enemmän hajautettua

on sinänsä ja erittäinkin hyvä että myönnetään että virheitä on tullut mutta toivon vielä että siitä myöskin opitaan se että jos

viikkoja kiinnitetään joihinkin asioihin huomiota niin hallitus kuuntelee se on sitä yhdessä tekemistä että kuunnellaan kun näistä suojavarusteista ja testauksista on puhuttu viikkoja niin toivottavasti yhteistyön hengessä jatkossa tämä yhdessä tekeminen on vastavuoroista ja kun kysytään niin oikeasti se vastuu on ministereillä kysymykseen ei voi vastata katsomalla toista ministeriä eli tietysti olisi tärkeää että ministeri tunnistaa oman vastuualueensa ja toimii sen puitteissa mutta nyt kun katsotaan eteenpäin koska sehän nyt on kaikki kaikessa että tästä päästään nopeasti ulos tulee kaksi asiaa ehkä ylitse muiden tällä hetkellä ensimmäinen on että tarttukaa nyt tähän testausasiaan ottakaa se yksityisen sektorin apu vastaan ja nostakaa huomispäivänä yli kymmeneentuhanteen se testausten määrä tarjolle toinen asia ovat nämä yritystuet

oli hyvä lähteä liikkeelle mutta se ei riitä eikä riitä se alvipäätös minkä teitte ne kassat ovat tyhjät eikä ole mitä käynnistää jos ei tässä nyt tule parempia keinoja rahaa konkurssiuhan alla olevien yritysten kassaan

vuotiaita mutta samalla vievät heiltä mahdollisuuden viettää aikaa läheistensä kanssa on kyllä sydäntä särkevää että hoivakodissa asuva joutuu elämään viimeiset elinkuukautensa erossa esimerkiksi iäkkäästä puolisostaan toki puhelin ja nettiyhteydet mahdollistavat yhteydenpitoa mutta eivät kuitenkaan korvaa sitä kasvokkaista läheisyyttä jotta kohtaamiset olisivat turvallisia omaisille tulisi järjestää mahdollisuus koronatestauksiin ja myös näihin vasta ainetesteihin siinä vaiheessa kun ne ovat luotettavia myös riittävä suojavarustus voisi tuoda omaisille mahdollisuuden vierailla ikääntyneiden luona tämä yksinäisyys on jo entuudestaan vakava vanhusten ongelma mutta nyt se vielä pahenee tänä aikana samalla kysyn voisiko hallitus harkita saksan ja monen muun maan tapaista suositusta kasvomaskeista julkisilla paikoilla kaupoissa ja julkisessa liikenteessä mikä voisi tehdä myös riskiryhmien ja ikääntyneiden liikkumisen

yhdessä meidän muiden kanssa turvallisemmaksi tietenkin riittäviä turvavälejä edelleenkin pitäen
pääministeri ja hänen jälkeensä ministeri kiuru ja nyt tässä vaiheessa pyytäkää uudelleen vastauspuheenvuorot äskeiset vastauspuheenvuorot

edustaja orpo viittasi täällä muutamassa puheenvuorossaan siihen että ollaan puhuttu ongelmista ollaan pitkään puhuttu ongelmista että meillä ongelmia on ja tiedän että tätä keskustelua on käyty ja sitä myös hallitus on käynyt mutta ongelmista puhuminen ei ole sama asia kuin ratkaisujen etsiminen ja voin vakuuttaa että hallitus on etsinyt ratkaisuja näihin ongelmiin vähintään yhtä kauan kuin näistä ongelmista on puhuttu mutta ennen kuin ne ratkaisut ovat valmiita tietenkään ei ole tilanne se mikä olisi toivottavaa tuotantolinja ei lennä tänne muualta maailmasta sillä että me puhumme tässä salissa siitä vaikka viikon jokaisena päivänä materiaalit eivät lennä tähän maahan vaikka me puhuisimme siitä tässä salissa viikon jokaisena päivänä nämä asiat eivät ratkea sillä että me puhumme ongelmista ne ratkeavat vain sillä että me ratkaisemme näitä ongelmia ja voin vakuuttaa että juuri tätä hallitus parhaansa mukaan tekee kausityöntekijöistä toteaisin sen että tähän asiaan tullaan palaamaan ensi viikolla hallitus tulee käymään tätä tilannetta läpi tätä on aiemmin käyty läpi mutta me tiedämme että meillä on haasteita muun muassa sen takia että ukraina on päättänyt että he eivät päästä kausityöntekijöitä sieltä lähtemään joten me käymme tätä tilannetta huolellisesti ensi viikolla läpi näen että tässä on yksi iso riski joka pitää pystyä ratkaisemaan jotta meillä on suomessa ruuantuotantoa myös silloin kun satoa pitää korjata eli tämä on iso kysymys ja siihenkin palataan vielä yhden asian jos jos saan sanoa arvoisa puhemies näiden rajoitusten purkamisesta alueellisesti porrastaen hallitus tulee tätäkin käymään läpi aivan kuten eduskunta on edellyttänyt haasteena tässä on se että me emme aina tiedä millä tavalla tämä tauti käyttäytyy se on arvaamaton esimerkiksi siinä vaiheessa kun teimme tämän ravintoloita koskevan rajoituksen tässä salissa käytiin keskustelua siitä onko oikein että esimerkiksi kainuussa jossa silloin ei ollut yhtään tautitapausta ravintoloita laitetaan kiinni ja miksi se ei koske vain pääkaupunkiseutua no juuri kainuussa jossa ei ollut tapauksia oli yksi ravintola josta sitten tuli tämmöinen tautirypäs ja sitten tauti siellä pääsi leviämään eli vaikka silloin tilanne oli se se hyvin pian olikin toisenlainen ja tämä on juuri meidän haasteemme me emme tiedä taudista kaikkea ja me emme pysty ennustamaan tulevaisuutta me joudumme toimimaan epävarmuudessa ja tekemään ratkaisuja epävarmuuden ja ja vajavaisen tiedon pohjalta tämä on haaste mutta silti ratkaisuja pitää pystyä

arvoisa puhemies lähden testauksesta nyt liikkeelle mutta mielelläni myöhemmin kommentoin myös epidemiologista tilaa ja ja myöskin mahdollisia tulevia rajoitusten kanssa elämisen haasteita ensinnäkin tästä testauksesta ei eduskunnassa ole erimielisyyttä siitä ettemmekö me kaikki nimenomaan olisi sillä linjalla etteikö hallituksen valitsema hybridistrategia joka perustuu erityisesti testaukseen jäljitykseen eristämiseen ja olisi yksi tärkeimpiä asioita jolla me tulevaisuudessa hoidamme ja hallitsemme tätä epidemiaa siitä me olemme nimenomaan samaa mieltä yhtä mieltä olemme myös siitä että pelkästään julkisin resurssein me emme pysty tätä haastetta selättämään me tarvitsemme myöskin yksityisen puolen apua

tässä julkistetussa päivitetyssä testausstrategiassa nimenomaan siitä että kapasiteetin nosto kymmeneentuhanteen tehdään niin että jos saisimme seitsemääntuhanteen ulotettua nämä julkiset voimavarat ja saisimme vähintään kolmeltatuhannelta yksityiseltä kentältä tämä on aivan päivänselvää että tätä me yritämme joka hetki tehdä tältä osin täällä ei ole erilaisia pyrkimyksiä tässä asiassa niin nopeasti kuin saamme testauskapasiteetti nostetaan tähän tavoitteeseen

arvoisa puhemies on erittäin hienoa että nyt hallituksen toimet ovat tepsineet ja toimineet rajoittamistoimet jotka ovat niin kansantaloudellisesti kuin monien suomalaisten hyvinvoinninkin näkökulmasta haasteellisia ovat kuitenkin sen tavoitteensa saavuttaneet

tämän hybridistrategian tiimoilta testaus on todella keskeinen asia kysyisin siitä mikä nyt ei ole vielä tullut tässä esille kun on nyt tullut tietoon että kotimaisen testien valmistamisen yksi haaste on ollut se laadun varmistaminen riittävällä tasolla ja tämä on julkisuudessakin todettu niin onko arviota siitä minkälaisella aikataululla tähän mahdollisesti saataisiin nyt ratkaisua olen ymmärtänyt ja ainakin pääministeri sanoo että tämä on asia josta tämä ei tule jäämään kiinni onko tästä olemassa jonkinlaista

hallitus on epäonnistunut koronastrategiassaan alun alkaen nuo italiasta ja itävallasta pandemia alueelta epidemia alueelta saapuneet olisi tullut testata ja heidät olisi tullut valvottuun karanteeniin asettaa rajoituksia taas olisi tullut olla juuri epidemian alkuvaiheessa kaikkein kovimmin perussuomalaiset esittivät

apteekkien ja kauppojen aukiolon sallimista silloin kun tartuntoja oli alle kaksisataa kappaletta mikäli perussuomalaisten esittämällä tavalla olisi toimittu tilanne olisi nyt vastaava kuin kuin uudessa seelannissa jossa koronavirus on nujerrettu ja voidaan avata yhteiskuntaa hallituksen malli on ollut hidastaminen tukahduttamisen sijaan ja riskinä on se että ajan kulumisen myötä tartuntojen määrä vain kasvaa ja sitten se saattaa olla lopulta sama kuin ruotsissa ruotsissa tosin ei vain taloutta tällä tavalla jouduttu sulkemaan strategia ei ole siis erityisen onnistunut

arvoisa puhemies maaliskuussa nopea jarrutus oli itsestäänselvästi ainoa oikea ratkaisu muuten tehohoitopaikat olisivat voineet loppua kesken onneksi vältimme ja kiitos kuuluu kaikille suomalaisille päätökset tehtiin täällä yhdessä toimeenpanosta vastuun kantaa hallitus nyt siirrymme kriisin toiseen vaiheeseen nyt selkeän tavoitteen asettaminen on jo vaikeampaa mutta sitäkin tärkeämpää kymmenenvuotias poikani kysyi eilen ruokapöydässä että yritetäänkös seuraavaksi vähentää vai lisätä tartuntoja arvoisa puhemies sen minäkin oikeastaan haluaisin tietää jos me emme sitä täällä tiedä emme voi tehdä oikeita päätöksiä siitä miten suomessa pitäisi kevät ja kesä elää thln johtaja mika salminen sanoo tämän päivän helsingin sanomissa että epidemian nykyisen pysähtyneisyyden jatkuminen on erittäin huono vaihtoehto hänen mukaansa rajoitukset ovat turhia jos epidemia ei etene pääministeri marin te te olette toistanut useasti että suomen strategia on päinvastoin minimoida tartunnat mahdollisimman vähiin thln salminen puhuu tänään käytännössä niiden lisäämisestä vain toinen totuus strategianne ytimestä voi olla voimassa kerrallaan

arvoisa puhemies on että koulumaailmassa pikkuhiljaa palataan normaaliin luotan ihan täysin terveysviranomaisiin siinä mikä on oikea ajankohta koululaisten palata kouluun toisaalta ymmärrän opettajien ja heidän ammattijärjestönsä huolen siitä mitä tämä kouluun palaaminen tarkoittaa niille opettajille jotka kuuluvat riskiryhmään siksi kysyisinkin nyt opetusministeriltä millä tavalla voidaan turvata näihin riskiryhmiin kuuluvien opettajien turvallisuus niin että kouluun palaaminen olisi iloinen ja hyvä asia ihan kaikille

arvoisa puhemies olemme selvästikin ottaneet oikeita keinoja oikeaan aikaan tähän mennessä sillä tauti on kansainvälisesti katsoen hyvin hallinnassa olemme toimineet rohkeasti mutta emme ole sulkeneet koko yhteiskuntaa eli ottaneet käyttöön niitä kaikista rajuimpia rajoittamiskeinoja vaikka välissä moni sellaistakin kovaan ääneen vaati nyt kun meillä on takana useita viikkoja rajoitustoimia voimme todeta että elämä poikkeusoloissa on paikoin hyvinkin rankkaa erityisesti lasten nuorten vanhusten ja riskiryhmiin kuuluvien elämä on mullistunut olin alkuviikosta vierailemassa ysiluokkalaisten etäoppitunnilla nuoret sanoivat että opetus on sinänsä toiminut etänä hyvin mutta on kova ikävä kavereita peruskoulun viimeiset viikot joudutaan viettämään yksin olen tyytyväinen että hallitus suhtautuu rajoituksiin niin että kun terveystilanteen kannalta mahdollista niitä puretaan haluankin kysyä hallitukselta millaisia keinoja voisimme ottaa käyttöön joilla voimme mahdollistaa sosiaalisia kohtaamisia pitäen silti huolta turvallisuudesta ja terveydestä
arvoisa puhemies on äärimmäisen tärkeää antaa kiitosta niille arjen sankareille jotka tälläkin hetkellä pitävät tämän maan pyörät pyörimässä ja antaa toivoa niille perheille joiden arki on nyt muuttunut monella tavalla ja huolehtia myös siitä että kukaan ei jää tässä kriisissä yksin tai ilman tarvitsemaansa apua tämäkin kriisi pitää hoitaa oikeudenmukaisesti ja pelastaa ensisijaisesti ihmiset meillä ei nimittäin ole varaa missään tapauksessa toistaa yhdeksänkymmentä laman virheitä hyvinvointivaltion jatkuvuus on varmistettava kaikissa olosuhteissa ja sen vahvuus mitataan juuri tällaisina vaikeina aikoina vaikka jotkin asiat kuten yritystuet eivät ole todellakaan menneet ohjekirjan mukaan ja opiksi otettavaa riittää meillä kaikilla niin voimme kuitenkin kiittää hallitusta siitä että se on luonut nopeasti tukia yrittäjille yrityksille työttömille lomautetuille ja pienten koululaisten

puhemies haluan tässä keskustelussa korostaa korostaa itse asiassa mielen hyvinvointia joka liittyy koronakriisin hoitoon tutkimusten perusteella karanteeni aiheuttaa hämmennystä vihaa posttraumaattisia oireita sekä ahdistusta kun järjestöjen palveleviin puhelimiin on tullut soittoja niin maaliskuun alussa näkyi itse asiassa se että kysyttiin koronasta yleistä maaliskuun lopussa rupesi näkymään ikääntyneiden ihmisten hätä mutta nyt huhtikuun puolella puheluita on tullut huomattavasti vähemmän mutta ihmiset ovat paljon ahdistuneempia kuin alkuvaiheessa siksi on äärimmäisen tärkeää että me osaamme vastata siihen pelkoon joka ihmisillä ihmisillä on heidän arjestansa se liittyy yksinäisyyteen se liittyy toimeentuloon se liittyy tulevaisuuteen kun hallitus nyt miettii ikään kuin koronan jälkeisiä toimia niin olisi äärimmäisen tärkeää että mielenterveysstrategian

arvoisa puhemies tästä laumasuojasta on puhuttu paljon ja välillä hallitus on kieltänyt että sitä laumasuojaa ei haluta näin sairaanhoitajana ihmettelen tämmöistä keskustelua tästä laumasuojasta koska tullaan saavuttamaan ennemmin tai myöhemmin se saavutetaan joko sairastamalla tai se saavutetaan rokotteella tämä on aivan selvää rokotteen tuleminenhan voi kestää tosi pitkään tosin joitain lupaavia tuloksia nyt nyt jo on media esitellyt mutta mikä se fakta on sitä emme tiedä se voi kestää vuoden se voi kestää vielä kaksi vuotta nyt kun lähdetään näitä rajoitustoimenpiteitä purkamaan niin täytyy tietysti miettiä miten me sen teemme jotta meillä on tilanne hallinnassa kunnes se rokote tulee ja on viisasta miettiä myöskin

kun mietitään avataanko koulut vai eikö avata niin olisi mielestäni hyvä miettiä alueellisesti näitä asioita koska tartunnat joillakin alueilla ovat ihan minimissä ja siellä ehkä voitaisiin avata kiitos pyydän seuraavan puheenvuoron

arvoisa puhemies varsinaisessa taudin hallinnassa pitämisessä on tähän mennessä onnistuttu hyvin kiitos suomalaisten ja kiitos siinä mielessä oikeiden ratkaisuiden mutta kyllä samaan aikaan tämä taloudellinen hinta alkaa olla aivan valtava keskuskauppakamari laski että tämä talouden sulkeminen maksaa yksi pilkku kaksi miljardia viikossa ja kuten me tiedämme yhdeksänkymmentä luvun lamasta vain taloutta vaan se tulee johtamaan myös valtavaan inhimilliseen hintaan näyttää ihan väistämättömältä että edessä on paljon konkursseja työttömyyttä ja toimeentulovaikeuksia jotka heijastuvat sitten henkiselle puolelle ja tuovat isoja asioita myös terveyteen sen lisäksi meillä on paljon yksinäisyyttä ja muuta mihin täällä on jo viitattu nyt herääkin jo kysymys olemmeko me lähellä sitä pistettä että inhimillinen hinta rajoitusten jatkamiselle on on kovempi kuin se että niistä rajoituksista aletaan vähitellen luopumaan tämä on varmaan asia jota meidän täytyy miettiä ja toivon terveyden kannalta kestävällä tavalla voidaan näistä rajoituksista alkaa luopumaan
pääministeri ja hänen jälkeensä ministeri andersson
arvoisa puhemies ensinnäkin tähän kansainväliseen vertailuun siihen että vertaillaan maita keskenään ja katsotaan kuka on onnistunut ja kuka on epäonnistunut itse en ole halunnut lähteä tällaiseen arviointiin johtuen siitä että eri maiden tilanteet ovat erilaisia ja siellä on erilaisia tekijöitä taustalla jotka vaikuttavat taudin etenemiseen esimerkiksi kun verrataan uutta seelantia ja suomea niin pitää siinä huomioida se että eurooppa on ollut yksi maailman tautipesäkkeistä täällä tapauksia on on ollut paljon ja se väistämättä näkyy suomessa eli tämänkaltainen vertailu on nähdäkseni hedelmätöntä mitä tulee tähän laumaimmuniteettiin hallitus ei ole missään vaiheessa tavoitellut sitä että mahdollisimman moni suomalainen sairastaisi tämän taudin me olemme pyrkineet siihen että estämme taudin etenemistä turvaamme terveydenhuollon kantokyvyn ja suojelemme riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä tämä on ollut hallituksen tavoite ja se on sitä yhä

eroavat toisistansa olemme asettaneet nämä rajoitustoimet yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa minun nähdäkseni myös te tavoittelette sitä että pääsisimme siirtymään laajoista rajoitustoimista enemmän yksilöllisiin testaus jäljitys eristys hoito strategiaan haluamme avata yhteiskunnan toimintoja ja tehdä tämän hallitusti mikä meidän eromme tässä on

mitä on tehty näiden rajoitustoimien osalta ovat aina perustuneet lääketieteelliseen arviointiin ja terveysviranomaisten arvioon tästä epidemiatilanteesta ja siitä minkätyyppisiä toimenpiteitä tarvitaan epidemian hallitsemiseksi tismalleen sama periaate pätee myöskin tähän keskusteluun rajoitustoimien mahdollisesta purkamisesta eli siinäkin terveysviranomaisten arviot ovat päätöksenteon perustana kun pohditaan mitä voidaan purkaa ja milloin

jonka vanhempi kuuluu riskiryhmään oman lääkärin arvion perusteella tai jos on kyse opetusalan ammattilaisista niin työterveyshuollon ja työnantajan kanssa yhteistyössä

kiitos pääministerille

meidän kokoomuksen tavoite jonka myöskin viime viikolla julkaisimme pienenä pamflettina on se että me pystymme turvallisesti avaamaan yhteiskuntaa ja se perustuu siihen että me taltutamme tämän taudin tasolle jossa tartuntaketjut jäävät kiinni silloin täytyy pitää se hallitulla tasolla ja testaamisen suhteessa niihin

asianmukaiset suojavälineet ja että kotikäynneillä on suojavälineet voidaanko niitä taata ravintoloihin kenties opettajille näihin emme saaneet oikein vastauksia mutta tänään kysyin tästä päätavoitteesta sen takia että thln salminen ja myöskin stmn kansliapäällikkö varhila toissapäivän a studiossa antoivat aika suoraan ymmärtää elleivät suoraan sanoneetkin että nyt se tavoite olisikin jotain muuta se olisi tartuntojen määrän kasvattaminen tästä nykyisestä noin sadan tartunnan päivätahdista mitä todetaan tämä on ydinasia että meillä on yhteinen käsitys tästä mihin suuntaan ollaan menossa ja hallituksella on edessään se tietokasa jonka perusteella sen valinnan voi tehdä me emme voi elää niin että emme tiedä kumpaan suuntaan mennään lisätäänkö tartuntoja vai vähennetäänkö

herra puhemies kiitokset ensimmäisenä hallitukselle tämän kriisin hoitamisesta hyvin vaikeassa tilanteessa kuten pääministeri aloituspuheenvuorossaan totesi matkan varrella on tehty myös virheitä mutta itse en osaa niitä kyllä hallituksen niskaan kaataa itse asiassa katson kyllä että tämä meidän koko siviilikriisinhallintajärjestelmämme tulee uudistaa tämän kriisin tultua hoidetuksi on nimittäin niin että tällaisessa on varsin vaikeaa johtaa kriisejä siitä toivon että tämä sali kykenee ne päätökset tekemään yhdessä aikanaan nyt yhteiskuntaa on sitten varovaisesti asiantuntijoiden näkemysten mukaan avattava ja samalla varmistettava että yrityksiä tullaan tukemaan riittävällä tavalla itse toivon ja kiritän hallitusta pohtimaan myös niitä niin sanottuja ilmaisia keinoja joilla yrityksille voitaisiin tukea osoittaa että ne sitä kassavirtaa saavat kuten vaikkapa esimerkiksi ravintoloitten ja panimoitten etämyynti
edustaja meri ja hänen jälkeensä pääministeri
arvoisa puhemies edellisessä puheenvuorossa kyllä huomasi että jos ei löydä niitä ongelmakohtia niin on kyllä punavihreät lasit päässä on kuulunut en tiennyt ei ole minun vastuullani talouden kehysriihi käytiin epätietoisuuden vallassa rahat jaetaan kiireessä tuomioistuin tulee sitten myöhemmin nämä ovat viime aikoina olleet ministereiden ja eduskuntaryhmän puheenjohtajien lausuntoja sitten kuulee täällä keskustan ja sdpn kommentteja että mitä varten kritisoidaan hallitusta että meillä menee oikein hyvin ja kaikki on että kyllä tässä vähän virheitä on tehty mutta kaikesta otetaan opiksi te hallitus johdatte maata miten te voitte väittää että asiat ovat hyvin ja kritiikki ei olisi kohdillaan ymmärrättekö te miten toimintanne toimintanne näyttää kansalaisten silmissä hyvin sekavalta ja hyvin epämääräiseltä te ette oikein tiedä miten sitä kriisiä pitäisi johtaa

arvoisa puhemies useaan otteeseen puheenvuorossani pääministerin ilmoituksessa totesin että tilanne on vakava tilanne on vakava tämän viestin olen toistanut kerta toisensa jälkeen hallituksen infoissa tässä salissa eduskuntaryhmille kertoessani tilanteen kehityksestä tämä on viesti jonka olen toistanut tilanne on vakava emme me täällä aitiossa istu ja sano että kaikki hyvin ja nyt ei enää tarvitse murehtia päinvastoin tilanne on edelleen vakava mutta kun me katsomme miten suomi on onnistunut taudin hillinnässä niin voidaan myös todeta se että näiden rajoitustoimien ansiosta tauti on onneksi edennyt maltillisesti mutta vaara ei ole ohi vaan tilanne on edelleen vakava ja kun rajoitustoimia puretaan se pitää tehdä hyvin hallitusti se pitää tehdä asteittain ja pitää myös tarkkaan seurata millä tavalla tautitilanne muuttuu kun rajoituksia puretaan pitää olla myös valmiutta muuttaa niitä linjauksia ja päätöksiä aina sen uusimman tiedon valossa ja hallitus on kyllä tähän sitoutunut

arvoisa puhemies käsissämme on ihmisten terveyttä uhkaava kriisi mutta myös yhteiskuntaa laajasti ravisteleva taloudellinen ja sosiaalinen kriisi ja näitä kaikkia hallitus nyt ratkoo yhtäaikaisesti

tiedon avoimuuden merkitystä ei voi liikaa korostaa pandemian ollessa maailmanlaajuinen korostuu myös kansainvälisen yhteistyön ja tutkimuksen merkitys kuten pääministeri hyvin totesi esimerkiksi toimivan rokotteen kehittämisessä onnistuminen on nyt erityisen kriittistä kun tiukoista rajoituksista nyt pyritään hallitusti luopumaan on tärkeää muistaa että toimintatapoja sosiaalisten kontaktien välttämiseen on monia esimerkiksi koulussa tai työpaikoilla voitaisiin käydä porrastetusti toivon myös että löydämme ratkaisut helpottaa karanteeninomaisissa oloissa elävien ikäihmisten ja palvelukodeissa olevien vanhusten elämää

puhemies aivan ensiksi haluan kiittää hyvästä työstä tässä vakavassa kriisissä aluksilla tapahtuvan välttämättömän matkustajaliikenteen avaaminen uudestaan olisi tärkeää lähes kaikki maat suosittelevat kansalaisiaan välttämään tarpeetonta matkustamista on kuitenkin olemassa myös välttämätöntä liikennettä joka on ollut käytännössä mahdotonta nyt kun lautat eivät saa kuljettaa matkustajia samoin kuin tornio haaparannassa ei ahvenanmaallakaan tunneta tavallisesti rajaa ruotsin kanssa ahvenanmaalaisia työskentelee ruotsissa on myös perheitä joiden jäsenistä osa on toisessa maassa onnettomuuksien ja kuolemantapausten yhteydessä on tärkeää voida matkustaa tänä päivänä matkustaminen on mahdollista ainoastaan lentäen ei lautalla lentäminen on kuitenkin kallista ja tartuntavaara siinä on suurempi on helpompaa pitää sosiaalista etäisyyttä lautalla matkustaessa kuin lentokoneessa tartuntojen leviämisen hillitsemiseksi asetetut asetetut rajoitukset ovat tärkeitä on kuitenkin olemassa vahvoja perusteita jatkaa taas välttämätöntä lauttaliikennettä

puhemies aika kohtuuttomalta välillä opposition kommentit kuulostavat kun isossa kuvassa katsotaan niin kyllä kaikki voivat sen tunnustaa että me olemme onnistuneet on kuulutettu yhteistä suuntaa minusta päätöksenteolla asiantuntijoilla ja suomalaisilla on ollut myös yhteinen suunta sen osoittaa kaikkien niitten arvioiden alapuolella mitä tämän epidemian etenemisestä ennustettiin hallitusta on kovasti myös arvosteltu mutta kun katsoin aamulla valtioneuvoston kanslian päätösaineistoja poikkeusolojen aikaan niin hallitus on satakaksikymmentä lainsäädäntöä plus asetusta kuuden viikon aikana tuonut tänne päätöksentekoon se on huikea työmäärä ja kertoo siitä hallituksen vastuusta ja moraalista millä tätä epidemiaa nyt sitten nujerretaan että pitää myös tunnustaa ne onnistumiset täällä otetaan vain näitä yksittäisiä asioita mutta tämmöinen massa kun on lainsäädäntöä niin väkisinkin siellä tulee niin kuin yritysrahoituksen osalta tarkistettavaa

arvoisa herra puhemies pääministeri marin myöntää että hallitus on mokaillut koronakriisin aikana hän mainitsi muun muassa yritystuet yksi pahimmista virheistä on tosiaankin ollut se miten yritystukia jaetaan jokainen kokenut yrittäjä näki heti jo maaliskuussa yritystukien ehdot luettuaan että lepikkoon menee tuen jakajan business finlandin vaatimus yrityksen kehityssuunnitelmasta jotta yritys saisi tukea ei sovi pandemiaoloihin tukea on myönnetty niille yrityksille jotka osaavat parhaiten runoilla hienoja lauseita digiloikista kiertotaloudesta alustataloudesta teknologisista innovaatioista ja niin edelleen yritystukea voidaan toki myöntää kehitykseenkin mutta tukien painotuksen pitäisi olla toisin talouden pysäyttävän kriisin aikana tukea pitäisi antaa erityisesti terveiden yritysten juokseviin kuluihin kuten vuokriin ja palkkoihin sekä korvata sulusta aiheutuvia tappioita siten toimimalla koronakriisin suomen taloudelle voidaan lieventää ja kriisistä palautuminen on nopeampaa ymmärtääkö hallitus ja erityisesti ministeri lintilä nyt vihdoinkin tämän

kaikki on tehty yksimielisesti muistutan muistutan tämän sitten perspektiiviä kahdeskymmenes kolmatta tulivat ensimmäiset tukipäätökset business finlandista verrattain nopeasti on oltu liikkeellä on kritisoitu sitä minne se raha menee katsoin juuri että jos myöntöjä noin seitsemäntuhattakuusisataa business finlandista niin niistä neljätuhattayhdeksänsataa on alle kymmenentuhannen euron eli kyllä se on mennyt sinne pienelle puolelle samaten kuin elyillä kaikkia myöntöjä on neljätuhattayhdeksänsataa ja niistä neljätuhattakuusisataa on mennyt mikroyrityksille siitä huolimatta minulla on valmius tuoda tähän saliin asetus ja business finlandia koskeva laki mikäli hallitus tulee sillä tavalla linjaamaan mutta meillä on samaan aikaan valmistelussa myös yleistuki yrityksille siihen hallitus ottaa kannan ja sen jälkeen ollaan valmiit viemään niitä eteenpäin

puhemies perussuomalaisten ryhmäjohtaja tavio täällä sanoi aivan suoraan hallitus on epäonnistunut viittasi näihin taloudellisiin kustannuksiin mutta myöskin muulla tavalla onneksi kahdeksankymmentäviisi prosenttia suomen kansalaisista antaa suoran tukensa pääministerille ja sitä kautta myöskin hallitukselle näistä toimista mitä on tehty ja myöskin kansainvälisesti me näemme että suomessa on onnistuttu aidosti hallitsemaan tämän koronaviruksen leviäminen se on edelleenkin olemassa oleva riski mutta on onnistuttu verrattuna yhdeksänkymmentä luvun alun tilanteeseen jolloin yritykset pantiin polvilleen ja pankit pelastettiin nyt hallitus toimii toisin me avitamme yrityksiä tässä tiukassa tilanteessa myöskin yksinyrittäjiä avitetaan ja työttömiä tuetaan tässä suhteessakin nähdään että hallitus aidolla tavalla avittaa suomalaista yhteiskuntaa taloudellisesti se maksaa mutta auttaa tässä asiassa on totta että joissain maissa on vähemmän rajoituksia se on maksettu ihmiselämillä kun tässä näitä rajoittavia toimia lähdetään purkamaan niin on järkevää tehdään porrastaen ehkä alueellisesti mutta myöskin toiminnallisesti esimerkiksi ravintoloissa voitaisiin lähteä liikenteeseen toiminnallisesti sillä tavalla että ulkoterassit avattaisiin ja pidettäisiin turvavälit siinä tämä olisi tämmöistä asteittaista avaamista
edustaja tavion nimi mainittiin haluatteko käyttää vastauspuheenvuoron

on niin kovin paljon sanottu että tämä on hallinnassa kun ei ole saavutettu tautihuippua edes

nimenomaan aika huolestunut tästä teidän asenteestanne kun te koko ajan hoette nyt kansalle joka televisioiden ääressä varmaan tätäkin kuuntelee että tämä tilanne on hallinnassa ja tämä on hallussa tämä ei ole hallinnassa ja hallussa vielä meillä on satoja kuolleita jos katsotaan uutta seelantia niin siellä voidaan jo sanoa että tilanne on hallussa jos perussuomalaisten ehdottamalla tavalla silloin kun tartuntoja oli alle kaksisataa olisi toimittu niin että oltaisiin jätetty auki vain apteekit ja ruokakaupat niin silloin voitaisiin tässä tilanteessa varmasti ainakin avata ravintolatkin se huoli on tässä siitä kun who on varoittanut että ei ole varmaa saako tässä edes immuniteettia ja ja silloinhan me tiedämme että rokotuskehitys tosi vaikeata ja tarvitsee odottaa varmaan lääkekehitystä käytännössä

herra puhemies täällä on tänään puhuttu siitä mikä on hallituksen strategia ja pääministeri kysyy mikä on kokoomuksen strategia kuuntelin sen tarkkaan ja ja strategia heillä on turvallisesti avata yhteiskunta en ole ministeri mutta luulen että tämä on myös hallituksen strategia turvallisesti avata yhteiskunta kuulostaa ainakin että meillä on aivan samanlainen strategia tässä herra puhemies tämä testaus on olennainen osa sitä kuinka me pääsemme tästä tilanteesta eteenpäin ja vaikka se kapasiteetti onkin korkealla niin toisaalta sitten päivittäin tehtävien testien määrä on edelleen suhteellisen matala ja eräässä sairaanhoitopiirissä tällä viikolla kerrottiin että tällaiset puiset näytteenottotikut puuttuvat tämä on tietysti sellainen asia johon meidän poliitikkojen kuuluu puuttua ja minua kiinnostaisi mihin me olemme päässeet nyt näissä päivittäisissä testausmäärissä ei siis kapasiteetissa vaan päivittäisissä testausmäärissä se strategia nyt hallituksella ja ilmeisesti kokoomuksellakin on sama elikkä turvallisesti avata

arvoisa puhemies johtajuus siitähän tässä on pohjimmiltaan kysymys olen omalla urallani nähnyt monta erilaista johtajaa ja johtajan pitää olla ihmisenä sellainen johon luotetaan ja johon voi tukeutua etenkin epäonnistumisen hetkellä minun mielestäni hyvä johtaja johtaa joukkojaan edestä se tarkoittaa ettei piilouduta toisten selän taakse ja että iskujen edessä seistään tiukasti vastuuta kantaen omia turvaten arvoisa pääministeri sanoitte joulukuussa kun teiltä kysyttiin halua nousta pääministeriksi että ette väistä vastuuta tästä asenteesta minä pidän mutta tuota asennetta minä nyt myös hallitukselta kaipaisin politiikka on valintoja myös tulevaisuudessa toivon että arvon hallitus muistaa että virheistä on vaikea oppia

arvoisa puhemies terveys ei ole näissäkään olosuhteissa vain epidemian hillintää vaan muutkin taudit ja ongelmat on pidettävä kontrollissa on tunnistettu että mielenterveysongelmat ja lähisuhdeväkivalta valitettavasti lisääntyvät ja näitä kaikkia punnitaan siellä perustuslakivaliokunnassa yhdessä kun mietitään rajoituksia ja niiden välttämättömyyttä se on vaikea punninta kun tiedämme että suomessa joka vuosi naisia kuolee lähisuhdeväkivaltaan ja tiedämme että tällaiset sulut lisäävät lähisuhdeväkivaltaa onneksi tähän tilanteeseen on nyt puututtu on tuotu järjestöille lisää voimavaroja mutta olisin kiinnostunut hallitukselta kuulemaan mitä muita keinoja meillä on kuin järjestöjen tukeminen ja kuntien tukeminen joilla voimme lähisuhdeväkivaltaan puuttua olisi nimittäin traagista jos tässä tilanteessa kävisi niin että samalla kun saamme epidemian pidettyä hillittynä

todella painotan vielä kerran että tämä punnintahan on aivan mahdottoman vaikeaa ja siksi on ollut nähdäkseni hienoa että perustuslakivaliokunnassa sitä on yksissä tuumin tehty se ei aina keskustelussa näy vaan välillä vähän ihmetyttää

arvoisa puhemies jos jotain niin koronakriisi on todella osoittanut meille hyvinvointivaltion tärkeyden hallitus on tosiaan toiminut tässä akuutissa kriisissä pääsääntöisesti hyvin ja oikea aikaisesti ja laajalla kansan tuella siitä kiitos kiitos myös jokaiselle suomalaiselle joka on nyt venynyt tässä tilanteessa sitten siellä kotona tai töissä näin me olemme yhdessä pystyneet suojelemaan toisiamme ja erityisesti riskiryhmiin kuuluvia no nyt akuutin kriisin jälkeen tosiaan tarvitaan merkittävää jälleenrakennusta ja taloutta pitää elvyttää tavalla joka samalla myös lisää sosiaalista ja ekologista kestävyyttä eli me tarvitsemme sellaista elvytystä joka luo työtä joka vähentää päästöjä joka kaventaa hyvinvointieroja ja joka lisää huoltovarmuutta ilmastotoimia ja näitä hallituksen tärkeimpiä uudistuksia kuten oppivelvollisuuden laajentamista on ehdottomasti jatkettava

arvoisa herra puhemies kun tämä keskustelu alkoi oli hienoa huomata että aika nopeasti se meni siihen suuntaan että katsotaan eteenpäin ja jatkoaskelia esimerkiksi perussuomalaisten puheenjohtaja kysyi hallitukselta sellaisia kysymyksiä kuin miten tästä eteenpäin ja niin edelleen nyt perussuomalaiset vaihtoivat strategiaa ja ryhmänjohtaja menikin täysin virheiden luetteloon ja siihen mitä ei ole tehty oikein ja miksi ei ole tehty oikein tämä toistui joissakin oppositiopuheenvuoroissa mutta ihailen pääministerin ja valtiovarainministerin tyyneyttä siinä että tällaisen myllerryksen ja syyttelyn keskellä he katsovat eteenpäin ja hakevat ratkaisuja nyt kun mietitään mitä mitä terveyden ohella pystytään tekemään niin on tietysti talouden katsominen ja se millä tavalla pystytään yrityksiä akuutisti tukemaan millä tavalla saadaan lisää investointeja tähän maahan ja millä tavalla esimerkiksi palautetaan tuotantoketjuja kiinasta siksi kysyisinkin hallitukselta mitä me voimme eu tasolla tehdä eu tasoisia ratkaisuja koska emme ole tässä yksin

arvoisa puhemies ennen koronaa meillä oli ruokajonoissa päivittäin tuhansia ihmisiä ei unohdeta vähävaraisia tällä hetkellä useista vakiotyöpaikoista ihmisiä on lomautettuna kahdeksi kolmeksi kuukaudeksi ja te toimistot pyytävät heiltä työllisyysselvityksiä eihän sen näin pitänyt mennä tukea piti antaa voisin sanoa että suomen kansa on onnistunut

toimimalla vastuullisesti estämään viruksen leviämisen tästä kuuluu kiitos suomen kansalle ei pasteeraavalle hallitukselle pääministeri myönsi nyt virheet ja kiitän pääministeriä että vihdoin myönnetään virheitä kansa on kuitenkin saanut seurata selityksiä selityksien perään satama asiassa lentokenttäasiassa hengityssuojainasiassa tästä syystä lainaan globaalisti tänään kuultua kommenttia hieman muunneltuna voisi toivoa että suomen kansalla olisi tällaisen kriisin keskellä ministerit jotka ottavat vastuun teoistaan ja puheistaan eikä henkilöitä jotka näyttelevät ministeriä televisiossa kiitos
edustaja laiho ja hänen jälkeensä ministeri kulmuni
arvoisa puhemies tässä epidemiassa merkittävää on se että pystytään suojelemaan riskiryhmiä ja valitettavasti siinä on epäonnistuttu hoivakotien suhteen osa johtuu siitä että stmn ministereillä on ollut epäselvä työnjako ja heikko tiedonkulku toinen ministeri on antanut jonkin ajan kuluttua ohjeita siitä että pitää käyttää suu nenäsuojusta jopa kangassuojus riittää ja toinen ministeri ei ole tiennyt että on annettu eikä ole suojavarusteita sinne antaa jos ei ole riittävää ohjeistusta ja riittävää materiaalia niin eihän siellä kentällä pystytä sitä noudattamaan toinen asia on testit on hienoa että testejä yritetään lisätä mutta kun se ei näy käytännössä juurikaan suomessa toissapäivänä oli tuhatviisisataa testiä thln mukaan yli viiden miljoonan suomessa jopa stmn virkamies sanoo että ei ole oireisia enempää eikö todella suomessa

edustaja satonen ja edustaja ovaska käsittelivät tätä talousaspektia koronaan liittyen ja on varmasti niin että mikään tukipaketti ei tule riittämään vaan ainoastaan se että me pystymme saamaan tämän viruksen hallintaan ja lopulta tukahduttamaan sen meidän pitää siihen saakka kun rokote on olemassa elää rajoitusten ja niiden purkamisten kanssa ja koko ajan tasapainoilla kuinka tässä toimitaan siksi kaikki ne keinot millä me me saamme lääketieteessä edistystä ja pystymme avaamaan yhteiskuntaa ovat keskeisiä siinä keskustelussa mikä on euroopassa viriämässä että yritykset haluavat palauttaa takaisin tähän maanosaan mittavastikin alihankintaketjuja suomen täytyy pystyä osoittamaan että me olemme kilpailukykyinen että niitä palautuisi nimenomaan tänne meille

ne haasteet mitä suomella oli taloudessa ennen tätä koronakriisiä eivät ole kadonneet mihinkään vaan ne ovat ehkä vain syventyneet ja niihinkin meidän täytyy päästä pureutumaan siinä vaiheessa kun me olemme tämän viruksen selättäneet

tässä erikoisessa ajassa ja tilanteessa haluan ihan ensimmäisenä toivottaa kaikille terveyttä jaksamista ja voimia meillä kaikilla on varmasti omat haasteemme tässä kriisitilanteessa kiitos pääministerille ja hallitukselle teidän tekemästänne työstä kriisin hoitamisessa kuulimme juuri tilannekatsauksen kriisin tilanteesta ja ratkaisuehdotuksia ajatuksia ja keskustelua tästä aiheesta käydään vilkkaasti sekä täällä että turuilla ja toreilla ja facebookissa tässä kohtaa haluaisin omalta osaltani kiinnittää huomiota vain pariin kohtaan valmiuslain nojalla kunnilla on oikeus luopua kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja tämä on tietenkin tässä tilanteessa ymmärrettävää viime aikoina olemme kuitenkin kuulleet huolestuttavia uutisia siitä kuinka esimerkiksi rintasyöpäseulontoihin ja muihin kiireettömän hoidon vastaanottoaikoihin tulee paljon peruutuksia eivätkä ihmiset uskalla välttämättä mennä lääkäriin kysyisinkin mikä on tämän hetken tilanne eri seulontojen ja kiireettömien vastaanottoaikojen suhteen

arvoisa puhemies tässä on monta kysymystä ja vastaan vielä jos ehdin myös tähän kysymykseen iso kuva on tärkeää nyt hahmottaa me yritämme suojella riskiryhmiä ja nyt eduskunnassa pitää päättää olemmeko me tosissamme tämä hallitus lähtökohtaisesti lähti siitä että me pidämme huolta siitä että meillä suomessa esimerkiksi yli seitsemänkymmentä vuotiaat voisivat olla turvassa me olemme joutuneet tekemään todella rankan päätöksen siitä että valtioneuvosto on suosittanut yli seitsemänkymmentä vuotiaille karanteeninomaisia olosuhteita sitä myös kritisoidaan paljon juuri sen takia että monet ihmiset jotka ovat yli seitsemänkymmentä vuotiaita ovat toimintakyvyltään hyvin erilaisissa kuitenkin samaan aikaan tulevissa toimissa joudumme pohtimaan ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden pohjalta millä tavalla jatketaan tässä tärkeässä tehtävässä jossa on tarkoituksena suojella kuitenkin riskiryhmiä joihin kuuluvat myös nämä meidän ikääntyvät suomalaiset ne luvut joiden valossa me nyt katsomme sitä onko onnistuttu vai ei ovat erilaisia kuin muissa maissa koska me olemme jotakin täällä myös yhdessä osanneet tehdä oikein siksi on tärkeää että meillä tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa sitoudutaan niihin ohjeisiin joita on annettu ja sen takia ne ohjeet on annettu niin että myös suojaimet riittäisivät minusta se on ollut eduskunnan yhteinen tahto arvoisa
arvoisa herra puhemies korona tuli eikä kukaan ollut valmis ei suomi eikä koko maailma tämä oli lähtötilanne tämä huomioon ottaen hallitus on pääosin toiminut hyvin kahdessa kuukaudessa ollaan tuotu valtaisa määrä poikkeusoloihin liittyvää väliaikaista lainsäädäntöä sitä on käyty läpi täällä urheasti koronan pelossa myös eduskunnassa valiokunnissa suurin osa näistä esityksistä on tähdännyt tavallisen kansan pelastamiseen ja auttamiseen tässä tilanteessa niin myös yritysten auttamiseen en pysty mitenkään rehellisesti sanomaan että tässä olisi toimittu jotenkin huonosti haluan todeta että tämä on koko kansan yhteinen asia ja opposition edustajana koen että tehtäväni on myös keskittyä siihen kaikkeen hyvään ja niihin hyviin esityksiin joita hallitus tekee enkä koe että tehtäväni on pyrkiä etsimään jokaisesta asiasta joku heikko kohta koen että minulla on vastuu kansanedustajana nyt taistella kuin talvisodassa yhteisessä hengessä

myönnän myönnän vielä neljä puheenvuoroa edustajille linden kivisaari virolainen ja juvonen ja sen jälkeen yhteenvetopuheenvuoron pääministerille

arvoisa puhemies täällä on nyt jälkimmäisellä tunnilla nostettu paljon esille näitä ongelmia sanoisin että kun kansainvälisiä tiedotusvälineitä seuraa kaikki maat ovat joutuneet taistelemaan näiden samojen ongelmien kanssa ja aivan kohtuudella voidaan sanoa että suomessa kuitenkin ollaan niistä selvitty varsin hyvin kaikkein lahjomattomin mittari valitettavasti on kuolleisuus tällaisessa epidemiassa

aika lähellä italia espanja ranska tällä hetkellä myös yhdistynyt kuningaskunta sitten meillä löytyy ryhmä jossa on kuollut alle kymmenen ihmistä satatuhatta asukasta kohti ja siellä on saksa kuuden pilkku yhdeksännen sitten siellä tulee ryhmä jossa ollaan alle neljässä ja siellä on islanti siellä on norja siellä on viro ja kuudestatoista maasta vähiten suomi kolme pilkku kolme per satatuhatta asukasta eli iso kuva on kuitenkin tällainen totta kai tässä taistelua jatketaan mutta iso kuva tällä hetkellä on tämä

herra puhemies hallitus on monin tavoin kriisin aikana osoittanut hyvää tilannetajua josta hyvä esimerkki on hallituksen myöntämä tuki alle kymmenenvuotiaiden vanhemmille jotka jäivät ilman ansiotuloja kotiin etäopettamaan lapsiaan tästäkin huolimatta keskustelua lasten hyvinvoinnista käydään yhteiskunnassa tämä on totta kai luontevaa koulut ovat merkittävä hyvinvointipilari ja kasvatuskumppani ja koronakriisi on tuonut vaikeutta tähän yhteistyöhön ajat olleet mitkä tahansa aina on lasten hyvinvointihaasteita riittänyt kysyisinkin vastaavalta ministeriltä onko meillä luotettavaa tietoa siis kuulopuheiden sijaan luotettavaa tietoa siitä onko lasten pahoinvointi kodeissa

herra puhemies minusta oli aivan oikein että tämän koronakriisin alkaessa hallitus ohjeisti sairaaloita kaksinkertaistamaan tehokapasiteettiaan ja myös ohjeisti että kiireetöntä hoitoa siirretään tai jopa perutaan

prosenttia oleva lasku varsinais suomessa myös aivohalvauspotilaat ovat viivyttäneet hoitoon hakeutumistaan hakeutumistaan ja myös sydänpotilaista kolmekymmentä prosenttia vähemmän ilmestyy kardiologin konsultaatioon tämä tuo eteemme sen että hoitovelka kasvaa terveydenhuollon tehtävänä on tuottaa terveyshyötyjä minä kysyn kysyn ministeriltä miten te aiotte varautua siihen että hoitovelka kasvaa terveydenhuollon ammattilaiset ovat erittäin suuressa murheessa siitä että kun hoito viivästyy niin se myös vaikeutuu ja ja parantaminen voi muuttua jopa mahdottomaksi

arvoisa herra puhemies lähtölaukaus koronalle annettiin jo tammikuussa sen takia olivat hyvin hämmentäviä ne kommentit joita esimerkiksi thl antoi vielä maaliskuussa thl totesi että koronavirus ei ole niin vakava kuin aluksi luultiin kysyn teiltä hallitus suomi yllätettiin suomi yllättyi hallitus yllättyi thl yllättyi mitä tästä opittiin onko mahdollista että tulevaisuudessa olisimme aavistuksen verran aikaisemmin hereillä maaliskuussa vielä kerrottiin että virus ei ole vakava arvoisa puhemies korona särkee sydämiä se särkee vanhusten se särkee omaisten ja hoitajien hoivakodit ovat suljettuja omaiset eivät pääse katsomaan läheisiään millä tavalla me turvaamme että näkeminen olisi mahdollista voisiko vanhuksia viedä kenties ulos turvavälin huomioiden mikä olisi

sitten ministeri ohisalo ja sen jälkeen pääministeri
arvoisa puhemies kiitokset edustajille erittäin tärkeistä puheenvuoroista joissa monessa on nostettu esille lasten hätä tässä tilanteessa kysyttiin konkretiaa siitä millä tavalla se näyttäytyy moniammatillisen työn näkökulmasta erittäin huolestuttava viesti on se että lastensuojeluilmoitusten määrät ovat laskeneet tässä hetkessä jolloin aikuiset eivät pääse kohtaamaan lapsia näkemään niitä vaikeita tilanteita joita siellä kodeissa on

arvoisa puhemies taisi olla edustaja kaunisto joka viittasi siihen sananparteeni jolla otin vastaan pääministerin tehtävät ja sanoin että en väistä vastuuta no voin kyllä sanoa että vastuuta on tässä kannettu tämän kriisin aikana ja hallitus totta kai tästä tilanteesta vastuuta kantaa voin myös kertoa että mietin päivittäin voisiko tätä kokonaisuutta johtaa paremmin voisinko itse toimia paremmin miten voisin muuttaa omaa toimintaani niin että entistä paremmin saisimme tämän tilanteen hallintaan ja entistä vähemmän aiheuttaisimme ihmisille kärsimystä kun me tarkastelemme näitä ongelmia tai virheitä olemme havainneet ja jotka olemme myös tunnustaneet niin tärkeää on tietenkin myös selvittää mistä nämä virheet ovat johtuneet miksi niitä on tehty jotta voisimme oppia kun olen kertonut joitakin kertoja mistä virheet ovat johtuneet tai mistä ongelmat ovat johtuneet niin aika usein nämä kertomukset on leimattu selittelyksi tai syyttelyksi jotakin kohtaan itse ajattelen että on myös tärkeää käydä läpi ja kertoa mistä asiat johtuvat meillä on ollut operatiivisessa toiminnassa monenlaisia ongelmia meillä on ongelmia organisaatio ja hallintorajoissa niin ministeriöiden välillä kuin vaikkapa ministeriöiden eli valtion ja sitten kuntien ja kuntayhtymien välillä eivät nämä ole uusia asioita nämä ovat vanhoja asioita mutta nyt kriisitilanteessa me näemme että nämä organisaatiorajat aidosti tuottavat meille paljon haasteita haastetta se että meidän lainsäädäntömme ei ole kriisioloihin suunniteltu meiltä on puuttunut paljon kriisivälineitä ja olemme joutuneet matkan varrella niitä luomaan ja tuomaan eduskuntaan jatkuvasti uutta lainsäädäntöä jotta voisimme vastata näihin haasteisiin joita olemme kohdanneet